lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies digitalisaatio teknologinen kehitys ilmastonmuutos sekä kaupungistuminen ja älykäs maaseutu ovat globaaleja megatrendejä jotka muuttavat liikenteen ja viestinnän toimintaympäristöä nopeasti muuttuvassa maailmassa myös viranomaisten roolia on jatkuvasti tarkasteltava uudelleen jotta monimuotoisiin ja muuttuviin tulevaisuuden haasteisiin pystytään vastaamaan julkisen hallinnon on pystyttävä lisäämään strategista ketteryyttä ja edelleen vähentämään pirstoutumista ja siiloutumista hallintoa uudistamalla varmistamme sen

pyydän edustajia käymään keskustelut tuolla ulkopuolella kuunnellaan esittely
kiitos liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen tarkastelunäkökulma ei ole pelkästään nykytilanteessa vaan virastouudistuksella pyritään valmistamaan hallinnonalan rakenteet nähtävissä oleviin tulevaisuuden muutoksiin digitalisaatio palveluistuminen sekä robotisaatio ja tiedon merkityksen lisääntyminen muuttavat asiakkaiden tarpeita ja samalla liikenne ja viestintäviranomaisille kohdistuvia vaatimuksia esitys sisältää ehdotuksen perustettavasta uudesta virastosta liikenteen turvallisuusvirasto viestintävirasto ja liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistettäisiin uudeksi liikenne ja viestintävirastoksi nykyisen liikenneviraston nimi muuttuisi väylävirastoksi arvoisa puhemies esitykseen sisältyvät virastolait sääntelevät tarkemmin virastojen tehtäviä tavoitteena on selkeyttää virastojen toiminta alaa ja tehtäväjakoa liikenne ja viestintävirastoon siirtyisivät kokonaisuudessaan nykyiset liikenteen turvallisuusviraston ja viestintäviraston tehtävät lisäksi tähän uuteen virastoon siirtyisivät liikennevirastosta sellaiset tehtävät jotka eivät suoraan liity väylänpitoon kuten merikartoitus valtiontuki ja valtionavustukset liikkumisen palvelut ja älyliikenne sekä määräystenantovaltuudet

markkinavalvontatehtävät virasto hyväksyisi yleis tie ja ratasuunnitelmat sekä myöntäisi turvallisuus ja käyttöönottoluvat virasto olisi toimivaltainen vts viranomainen ja tuottaisi muille viranomaisille ajantasaista meritilannekuvaa kyberturvallisuuskeskus sekä rautatiealan sääntelyelin toimisivat liikenne ja viestintävirastossa mutta itsenäisinä toimijoina väylävirasto olisi vahva väyläomaisuuden omistaja ja tilaajaorganisaatio sen vastuulla olisivat tie rata ja meriliikenteen väylät niiden palvelutasosta ja kunnossapidosta huolehtiminen sekä väylien kehittäminen viraston tehtävänä olisi myös liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen sekä toimiminen läheisessä yhteistyössä maakuntien ja kanssa erityistehtävinä virastolla olisivat edelleen talvimerenkulun viranomais ja tilaajatehtävät väylävirasto vastaisi liikenteenohjauksen järjestämisestä ja tekisi sitä koskevat sopimuksen liikenteen ohjausyhtiön kanssa väylävirasto tilaisi liikenteen ohjausyhtiöltä tie meri ja rautatieliikenteen liikenteenohjaus ja hallintapalvelut valtion väyläverkolle sekä myös muiden viranomaisten tarvitsemat palvelut maakuntauudistukseen liittyen liikenne ja viestintävirasto osallistuisi maakuntien liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimiseen omalla toimialallaan lisäksi virasto avustaisi ministeriötä valtakunnallisen liikennejärjestelmän suunnitelman valmistelussa ja tavoitteiden yhteensovittamisessa väylävirasto puolestaan olisi maakuntien ensisijainen kumppani virasto ohjaisi maakuntien tienpitoa sopimusjärjestelyin ja osallistumalla maakuntien tienpidon suunnitelmien laadintaan sekä maankäytön yhteistyöhön arvoisa puhemies virastojen toiminnan perusta on osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö tarkoituksena olisi että virastojen nykyinen henkilöstö siirtyisi tai jäisi tehtäviensä mukana siihen organisaatioon johon heidän hoitamansa tehtävät siirtyvät tai jäävät liikenne ja viestintävirasto olisi henkilömäärältään suurin hallinnonalan virasto sinne siirtyisi alustavan arvion mukaan noin kahdeksansataayhdeksänkymmentä henkilötyövuotta väylävirastoon jäisi noin neljäsataa henkilötyövuotta virastorakennetta uudistamalla voimme paremmin palvella kansalaisia ja yrityksiä helpottaa arkea lisätä kasvua ja uutta yritystoimintaa sekä edistää yleistä hyvinvointia arvoisa puhemies eduskunnalle nyt annettu hallituksen esitys johon sisältyvät ehdotukset liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen toteuttamisesta toivon että esitys saa eduskunnassa myönteisen vastaanoton jotta voimme toteuttaa nämä tärkeät uudistukset kiitos

arvoisa rouva puhemies esitetty virastouudistus edistää liikenteen digitaalisten palveluiden ja liiketoiminnan kehittämistä ja rakentamista uudistus vahvistaisi myös tällaista poikkihallinnollisuutta se kokoaisi viestintä ja liikennesektorin palvelut yhteen helposti lähestyttävään palvelukokonaisuuteen jota kansalaisten mahdollista lähestyä väylähallinnon uudistuksessa pitää pitää huoli siitä että väylien kunnossapitorahoitus mukaan lukien alemman tiestön rahoitus turvataan liikenneverkon kunnossapidossa ja kehittämisessä tulee ottaa huomioon raskaan tavaraliikenteen tarpeet eli teitä ja väyliä pitää rakentaa sinne missä sitä kansantuotetta myös tehdään eli myös myös maakuntiin yksityistieverkko tulisi ottaa huomioon tehtäessä valtakunnallista ja maakunnallista valmistelua ajatellaanpa vaikka meidän puuhuoltoa ja todellakin on tärkeää että kyberturvallisuuskeskus on mukana tässä se on tätä päivää ja meidän täytyy olla siinä ajankohtaisia mutta erityisesti toivon sitä että virastouudistus takaa sen että suomessa säilyy tasapainoinen aluekehitys ja koko suomi pysyy asuttuna ja ihmisiä ei keskitetä pelkästään suuriin kaupunkeihin vaan uudistus on myös mahdollisuus rakentaa kunnon infraa muuallekin suomeen viraston yhdistämisellä ja toiminnan tehostamisella voidaan edistää myös norminpurkua on kyettävä vielä osoittamaan mitä säästöä virastouudistuksella tavoitellaan ja miten sitä mitataan ainakin asiantuntijoiden mielipiteet ovat olleet liikennevaliokunnassa tähän myönteisiä että tämä kannattaisi tehdä todellakin toivotaan että tällä voimme tehostaa liikenteen ja viestinnän sektorin toimintaa

muutokset ovat suuria tällä liikenteen sektorilla ja viestinnän sektorilla ja tämä virastouudistus tulee tähän isoon kokonaisuuteen täytyy toivoa että se onnistuu hyvin liikenne ja viestintä nimittäin erittäin suuressa murroksessa digitalisaatio liikenteen palveluajattelu ja liikennemarkkinointi ja sen syntyminen lähentävät merkittävällä tavalla tulevaisuudessa ja jo tälläkin hetkellä liikenteen ja viestinnän toimialoja tässähän yhdistetään nyt trafi ja viestintävirasto

poikkihallinnollisuuden ja rajapintojen rikkomisen se on tässä oleellisen tärkeässä roolissa yhteistyötä tarvitaan varmasti jatkossakin ja silloin tärkeäksi tulee tämä väylävirasto sen rooli tulee olemaan erittäin oleellinen tienpidon ohjausmallin toiminnan on onnistuttava käytännössäkin että tämä kokonaisuus saadaan toimivaksi väyläverkkoa tulee kehittää ja olen tyytyväinen siihen että

neljäsataa miljoonaa vuositasolla että me pystymme pitämään huolta meidän tieverkostamme olen iloinen että teidän aikananne tähän on tartuttu

arvoisa rouva puhemies uudistuksen tuulet puhaltavat liikennesektorille ja se on hyvä näin tulevaisuus vaatii uudistuksia myös virastojen tehtävänjaossa ja on tärkeää että turvallisuus ja älyliikenne ja sääntely ja

keskittyvät saman viraston ja hallinnon alle tulevaisuudessa tulee oikeanmukainen tilannekuva ja ja asioiden hallittavuus on parempaa tärkeää tässä muun muassa on myös se että väylävirasto johon kuten tuossa esittelypuheenvuorossa kuultiin sisältyy neljäsataa henkilötyövuotta tulee hallitsemaan tie rata ja meriliikenteen väyliä ja niiden kehittäminen on tulevaisuudessa väyläviraston tärkein tehtävä hyvä yhteistyö maakuntien ja kuntien päättäjien kanssa on tärkeää ja toivonkin että maakuntauudistuksen myötä väyläviraston ja maakuntien hyvä yhteistyö lähtee liikkeelle näin saadaan suomen perusväylät ja ja miksei nämä isommatkin väylät hyvään kuntoon väylävirastolle kuuluvat myös ja ylläpito näissä asioissa maakuntien tehtävä ja merkitys kasvavat haluaisinkin kysyä ministeriltä auttaako väyläviraston perustaminen tulevaisuudessa myös tähän rahoitusongelmaan millä näitä perustienpidon ja suurempien investointien rahoituksia tehdään ja mahdollistaako tämmöinen virastouudistus helpommin tämän rahoituksen

valmistelun tässä suunnitteluvaiheessa virastojen välinen yksimielisyys on myös hyvä koska sillä taataan että työpaikoilla jotka uusiin virastoihin siirtyvät henkilökunta mielellään lähtee tähän uudistukseen mukaan kun valmistelua tehdään yksimielisesti

arvoisa rouva puhemies liikenne ja viestintä on aivan maailmanlaajuisesti todella suuressa murroksessa ja kehitystä tapahtuu valtavasti ja suomen on oltava myöskin tässä kehityksessä mukana ja kiitos liikenneministeri bernerille näistä tehtävistä mitä olette tehneet suomi on etujoukossa muutoksessa

tämä uudistus on erittäin laaja ja koskee paljon henkilökuntaa myöskin tuo hallituksen esitys tuhatseitsemänsataakuusikymmentä sivua on iso lakipaketti ja sen kahlaaminen ja läpikäyminen vaatii aikaa ja sieltä löytyy varmasti asioita hyvinkin paljon tärkeää omasta mielestäni on se että myöskin henkilöstö ja henkilökunta pidetään tässä uudistuksessa tiiviisti mukana ja kaikkien työpaikat turvataan myöskin tulevaisuudessa

tulee olla myöskin jatkossa selkeää ne ovat tulossa selkeiksi ja myöskin tarvitaan poikkihallinnollista yhteistyötä virastojen kesken niin kuin täällä on aikaisemmissa puheenvuoroissa jo tullut esille väylävirasto tulee olemaan erittäin tärkeä toimija tulevaisuudessakin ja toivon että sieltä saatava tieto on aina ajankohtaista ja ajanhenkistä koko ajan ja että ihmiset kansalaiset saavat myöskin tietoa tästä uudistuksesta ja viraston toiminnasta

arvoisa

olla eli toimintoja tehostetaan pystytään tekemään aina enemmän ja enemmän poikkihallinnollista yhteistyötä jotta voimavaroja ei haaskata kaksinkertaisen työn tekemiseen ja silloin tämä on todella hyvä esitys on tärkeätä poistaa sitä ministeri bernerinkin esille tuomaa asiaa ettei ole tämmöisiä siiloja vaan me pystymme tekemään yhdessä näitä asioita ja nimenomaan toistan vielä tämän kaksinkertaisen työn tekemisen poistaminen on on todella tärkeätä mutta osaltaan ajattelen sitä että tässä valmisteluvaiheessa tämä on ollut niitten lausuntokierroksien jälkeen ja mitä on niitä kommentteja ollut hirvittävän yksituumainen silloin pitäisi liputtaa että nyt asiat ovat menossa oikeaan suuntaan mutta silloin sitä aina rupeaa miettimään ovatko tavoitteet olleet riittäviä toimintojen tehostamiseksi jos kukaan ei ajattele että ollaanko minulta viemässä jotakin mitenkä minun työtehtäväni tulevat muuttumaan siinä siinä mielessä vähän suhtaudun kriittisesti ja erityisesti yhdeltä kohdin olen erittäinkin kriittinen että meillä tässä tulevassa virastossa on sisään uitettu osakeyhtiö kun liikenteen palveluitten yhtiöittäminen toteutuu samaan aikaan ole vielä minkäänlaista toimintakulttuurinäkemystä eikä vaikutusten arviointia siitä kuinka liikenteen palveluitten yhtiöittäminen tulee olemaan siellä sisällä viraston sisällä minä nyt haluan täsmentää että viraston sisällä toimii osakeyhtiölain piirissä oleva osakeyhtiö

osakeyhtiölaki edellyttää minkälaisia sopimuksia tehdään kuinka tehdään niin toivoisin että ministeri voisi hälventää niitä edustajan epäluuloja että ollaanko harkittu kuinka tämä kokonaisuus viedään nyt ollaan menossa kovalla kiireellä meillä tehdään liikennepolitiikassa erittäin nopeita päätöksentekoja ei ainakaan voi sanoa että tällä kaudella raiteet olisivat olleet kovin mutkalla vaan ollaan menty todella kiivasta vauhtia eteenpäin ilman että arvioidaan mitä kaikkea on tapahtumassa en voi tietysti olla epäilemättä etteikö tässä olisi ideologista taustaa sille että me haluamme yhtiöittämiskehityksen ja vauhdittaa sitä että syntyy yhtiöitä ja yksityistäminen menee vauhdilla eteenpäin ilman että sitä arvioidaan mitä ja kuinka tämä sitten vaikuttaa kaiken kaikkiaan tähän ja joita on esimerkiksi raideliikenteessä

kun tätä koko vyyhtiä viedään isosti ja jokaisella sektorilla eteenpäin

arvoisa rouva puhemies yhteiskunta asettaa yrityksille yksityisille ihmisille tietynlaisen velvoitteen että aina tuottavuutta pitää parantaa ja pitää uusiutua ja aina pitää pyrkiä parempaan on hyvä että myös meidän hallintomme tekee tätä samaa pitää kehittää pitää uudistua hallintorakenteita pitää suoraviivaistaa ja tässä tapauksessa järkiperäistää tehtävänjaon mukaan tämä esitys on hyvä se selkiyttää virastojen toiminta alaa selkiyttää tehtävänjakoa ja edistää edistää myös hallitusohjelman mukaisesti norminpurkua lausuntokierroksella tähän esitykseen saatiin erityyppisiä vastauksia ja on selvää että eduskuntakäsittelyssä ja valiokuntakäsittelyssä pitää huolellisesti perata tämä esityskokonaisuus läpi ja katsoa että kaikki pykälät ovat asianmukaisesti kohdallaan edelleen nyt kun meillä liikennesektorilla on suuria muutoksia lait liikenteen palveluista astuvat voimaan ja niitä vielä sorvataan sitten maakuntauudistus on tulossa voi todeta että merkittävä osa tällä hetkellä tästä hallinnonalasta on muutosprosessin kourissa ja nyt kun me asetamme myös tämän virastorakenteen joka tätä muutosprosessia monesti hallitsee ja ja joka toteuttaa näitä toimia itseensä muutosprosessiin on kiinnitettävä erityistä huomiota muutoksen toteutuksen johtamiseen niin että homma pysyy hanskassa että kaikki menee niin kuin on suunniteltu ja tapahtuu asianmukaisesti ettei tule ylilyöntejä eikä sitten jää huomaamatta mitään asioita kun paljon kerran tapahtuu yhtä aikaa

arvoisat kansanedustajat ilmoitan että islannin tasavallan presidentti johannesson seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan

rouva puhemies tämä uudistus on ihan normaalia hallinnon kehittämistä joka tähtää siihen että suomessa olisi yhä paremmat liikenneolosuhteet tulevina vuosina on muistettava se asia että digitalisaatiohan etenee joka tapauksessa mikä tarkoittaa myös sitä että päätöksiä pystytään tekemään nopeammin ja käyttämään hyödyksi näitä nykyajan tietojenkäsittelyvälineitä siinä ei ole mitään pahaa se on tätä päivää ja siitä on otettava kaikki hyöty irti tiet radat yleensä liikenneväylät vesiväylät ne ovat tämän maan menestyksen tae ja toivon että näiden tämän kevään kokemusten jälkeen ymmärrämme sen kun on ollut vaikea kelirikkokevät että pidämme omat liikenneväylämme kunnossa helsingistä utsjoelle saakka

siitä olen hieman murheellinen että sisävesireittien käytön huomiointi on jäänyt mielestäni liian vähälle koska tosiasiassa jos haluamme kuljettaa tässä maassa yhä enemmän esimerkiksi puutavaraa tai muuta raskasta liikennettä sehän toki pitäisikin siirtää sinne vesiväylille mahdollisimman paljon koska se säästäisi tieverkkoa huomattavasti ja puutavaran kuljetukset nimenomaan ovat perinteisesti olleet vesireiteillä tapahtuvia ennen uittoina tämän päivän tekniikka vaatisi parempia laivoja siihenkin meillä on tekniikka olemassa jos haluamme vain sen toteuttaa mutta tärkeää on kuitenkin se että laitamme tieverkon kuntoon ihan huippuväylistä lukien ne tärkeimmät liikenneväylät valtatiet mutta myös alempi tieverkko vaatii selkeän suunnanmuutoksen että meillä tänä päivänä alemman tieverkon kunto rapautuu koko ajan me tarvitsemme selkeän suunnanmuutoksen ja uskon että näillä uusilla mahdollisuuksilla siihen ongelmaan pystytään tarttumaan alempi tieverkko tarvitsee selkeästi tiehöylien käyttöön ottamisen sehän oli aikoinaan valtavirta miten tämä homma tehtiin soratiet pidettiin tiehöylillä kunnossa tänä päivänä ne ovat melkein hävinneet suomalaisten tieverkolta tämän takia toivon että nyt uuden uuden ajan koittaessa tämä asia sisäistetään ja laitetaan se soratieverkko kuntoon koska joka ainoa puumotti jokainen raaka ainevirta lähtee käytännössä alemman tieverkon varrelta liikenteeseen jos jos kuljetukset eivät kulje ei jalostus toiminta eikä jakelukaan toimi tämän takia nyt olemme erittäin tärkeiden asioiden arvoisa rouva puhemies lopuksi haluan nostaa esille vielä tämän digitaalisuuden aivan erinomainen asia keinoäly tulee tekniikka kehittyy valtavaa vauhtia mutta se ei pääse tässä maassa oikeuksiinsa ellemme pysty rakentamaan tähän maahan koko maan kattavaa valokuituverkkoa se on jo nähty maakunnissa ihan selkeästi että langattomalla verkolla se homma ei vain onnistu semmoista linkkiverkostoa tähän maahan ei pysty rakentamaan mutta kun rakennamme ja valtio ottaa siihen vahvasti osaa että rakennamme koko maahan kattavan valokuitutekniikkaan perustuvan

eduskunnan lähetekeskusteluun tuotu esitys joka koskee liikenne ja viestintäviraston perustamista tässä hallituksen esityksessä esitetään liikenteen turvallisuusviraston viestintäviraston sekä myös liikenneviraston tiettyjen toimintojen yhdistämistä ja täten siis luotaisiin tämä uusi mainittu virasto eli liikenne ja viestintävirasto perusteluita tälle on tietysti hyviä muun muassa todetaan että tavoite on parantaa hallinnon tuottavuutta ja vaikuttavuutta käyttämällä monipuolisemmin ja tehokkaammin resursseja pitäisi saada synergiaetuja ja tietysti vastata paremmin muuttuneeseen toimintaympäristöön nämä ovat kannatettavia ja ja hyviä tavoitteita mutta mitä tulee tämän uuden viraston liikenne ja viestintäviraston perustamiseen niin kiinnittäisin huomiota tämän tulevan viraston sisäiseen organisaatioon ja viestintäviraston alaisuuteen tähän asti kuuluneet tehtävät tullaan tässä uudessa virastossa järjestämään kun otetaan huomioon se että uuteen virastoon siirrettäisiin liikenteen turvallisuusviraston tehtävät ja tämä kyseinen virasto on henkilöstömäärältään lähes kaksi ja puoli kertaa suurempi kuin viestintävirasto niin olisi siis hyvä saada vähän selvennystä ja tarkennusta siihen miten tehtävät oikein kyetään järjestämään tässä uudessa perustettavassa virastossa

arvoisa rouva puhemies liikenneverkko on kunnossa minulla ei oikeastaan siitä ole juurikaan huomauttamista se taso millä maa on sitä hoitanut riittää minulle mutta ei välttämättä ammattiliikenteelle kovemmat se mikä kokonaisuuden kannalta on sitten ärsyttänyt on se että nämä säännökset millä verkostoa käytetään ovat jääneet mielestäni kehityksestä jälkeen on esimerkiksi kaupunkialueella kaksikaistaisia teitä katuja jossa sitten bussikuski ja bussinkuljetus ja taksi saavat liikennöidä mutta käyttöaste on varmaan alle viiden prosentin luokkaa kyllä bussin liikennöintiä voidaan helpottaa myös siten että muilla on väistämisvelvollisuus mutta että kaistalla saa ajaa yhdysvalloissa esimerkiksi moottoriteillä saa ajaa silloin tietyllä tavalla toista kaistaa jossa liikenne kulkee nopeammin jos henkilöautossa on useampi kuin kaksi henkilöä samoin sitten on ihmetyttänyt se miten monissa maissa annetaan ajokortti kuusitoista vuotiaalle mutta suomessa sen ikäisiä vanhemmat saavat sitten viedä erilaisiin tilaisuuksiin jääkiekkoharjoituksiin ynnä muihin tämä puoli tekisi mieli sanoa vaatii myös tarkastelua jotta verkko saataisiin järkevään käyttöön mutta sitten haasteita on näköpiirissä ennen kaikkea tällä viestinnän puolella jossa voisi sanoa koko toimiala on murroksessa ja lopputulos saattaa olla myös sananvapauden kannalta jo kyseenalainen jos alalta poistuu huomattava määrä sellaisia jotka mahdollistavat erilaisten mielipiteiden esille tulemista
arvoisa puhemies historian pyörät pyörivät ja joskus palataan takaisin alkupisteeseen ei nimittäin ole sattumaa että liikenne ja viestintä ovat samassa ministeriössä samassa valiokunnassa ja pian myös samassa virastossa nykyaikainen tietoliikenne nimittäin syntyi alkujaan junaliikenteen tarpeisiin kun asemien välille tuli tarve välittää tietoja junien liikkeistä liikenteen ja viestinnän yhteys on jälleen ajankohtainen nyt kun digitalisaatio on mullistamassa myös perinteisen liikenteen rakenteita ja liiketoimintamalleja vähintään yhtä perusteellisesti kuin juna aikanaan tai polttomoottori tiestössä nykyaikaiset henkilöautot ovat yhtä paljon tietotekniikkaa kuin ajoneuvoja kaksituhattakaksikymmentä luvun autonomisista autoista laivoista ja lentolaitteista nyt sitten puhumattakaan ja siinä maailmassa kaksituhattakaksikymmentä luvulla

ja tekniikan turvallisuus on kriittistä tosiaan myös liikenteen turvallisuudelle ja siksi tämä liikenteen ja viestinnän osaaminen ja kokoaminen on hyvinkin perusteltua tunnetusti sitten ongelmat piilevät siellä yksityiskohdissa mutta sitä vartenhan meillä tuolla valiokunnassa näitä kuullaan

arvoisa rouva puhemies edustaja kasvilla oli erinomainen puheenvuoro näin näitä hallinnon uudistuksia täytyy tehdä ja seurata sitä kehitystä mikä yhteiskunnassa on väistämätöntä ja silloin kun kaikki tehtävät ovat saman viraston alla niin kyllä se johtaminen ja koordinaatio on on aina parempaa kuin eri virastojen alla oleva toiminta minun mielestäni ministeri on pannut tuulemaan ja erinomaisia uudistuksia on tehty nimenomaan tällä hallituskaudella itse olen iloinen siitä että liikenne on saanut ikään kuin aika uuden aseman koko yhteiskunnan kehittämisessä ja nimenomaan suuret liikennehankkeet eivät ole pelkkiä liikennehankkeita vaan ne ovat myös elinkeinoelämän kehittämishankkeita asumisen kehittämishankkeita ja muita ja nyt kun parlamentaarisesti eli kaikki puolueet ovat nähneet tarpeellisena että me teemme nimenomaan parlamentaarisesti kaksitoista vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman niin minun mielestäni tämä virastouudistus tukee tätä kaksitoista vuotista järjestelmää on tärkeää että meillä sitten aikanaan on hahmotelma mitä me tässä maassa teemme koska viraston pitää tietää mitä suunnitella ettei suunnitella turhaan ja sitten toteutetaan siinä mielessä pidän tätä uudistusta

arvoisa rouva puhemies sen verran vielä liikenteestä lisää että alemman tieverkon osalta on syytä muistaa se että tämän päivän suomessa meillä edelleen on olemassa se mahdollisuus että joka puolella suomea meillä löytyy erittäin päteviä osaavia urakoitsijoita jotka pystyvät alemman tieverkon kunnon hoitamaan

sillä kokemuksella asiaa tarkastellen uskon ja olen ihan varma siitä että näillä urakoitsijoilla jotka asuvat siellä paikan päällä on se tietotaito ja ennen kaikkea osaaminen ja kalusto tänä päivänä on niin voi sanoa että me emme enää kovin paljon lisää mitään uusia ideoita siihen hommaan totta kai digitekniikka helpottaa esimerkiksi urakointisopimuksia ynnä muuta tällaista byrokratiaa mutta se iso kuva on kuitenkin esimerkiksi puutavaran kuljetuksissa se että kun sääolosuhteet muuttuvat niin nykyinen urakoitsijaporukka pystyy reagoimaan siihen tienhoitoon erittäin nopeasti jopa ihan muutamien minuuttien varoitusajalla jos tilanne huononee pystytään tieverkko laittamaan nopeasti kuntoon toivon että tämä asia huomioidaan nyt uuden lain voimaan tullen entistä paremmin koska se on se ongelma joka on maaseutukunnissa aiheuttanut suurta huolta

on monessa tapauksessa jäänyt vähän kesken se meneminen kun tie on ollut huonossa kunnossa näin ei saa käydä meillä on siihen olemassa tekniikka meillä on osaaminen meillä on kalusto sinällään ei ole ongelmaa toinen asia mikä on huomioitava myös on se että kun rataverkkoa kehitetään niin nimenomaan raskaat kuljetuksethan pitää mahdollisuuksien mukaan saada sinne rautapyörille ja sitten toivon että tulevaisuudessa saataisiin vihdoin ja viimein sisävesireittien käyttö paljon paljon runsaammaksi kuin se tänä päivänä on totta kai se että me olemme venäläisistä riippuvaisia saimaan kanavan takia on meille semmoinen asia josta me emme näköjään millään pääse irti jos meillä olisi kansakuntana viisautta niin meidän pitäisi rakentaa kylmästi kymijoen kanava hakea siihen ten verkosta rahaa ja yhtä lailla rakennettaisiin jäämeren yhteys koska pitkässä juoksussa tosiasia tässä maailmassa on kuitenkin se että katsokaapa kaikkia niitä valtioita joilla on ollut mahdollisuus harjoittaa harjoittaa sisävesiliikennettä istukaapa vaikka tonavan rannalla hetken aikaa mitä siellä tapahtuu siellä menee toki iso leveä joki jossa on likaista vettä mutta siellä on myös valtava jokiliikenne aivan valtava liikenne kuvitelkaapa sellaisen liikenteen nousevan maanteille siitähän tulisi täydellinen liikennekatastrofi elikkä siellä on osattu tämä homma käyttää ja kun niin on tehty venäjällä niin tehdään ruotsissa niin tehdään saksassa

arvoisa rouva puhemies kaksi pientä asiaa vielä pidän hyvänä että tässä hallituksen esityksessä on kuten edellisessäkin liikennevirasto laissa ensimmäinen pykälä jossa on mainittu alueiden ja elinkeinoelämän tasapuolinen kehittäminen se on erittäin tärkeätä että virasto tuntee tämänkin asian ja kun näitä suunnitelmia tehdään niin otetaan sitten lappi huomioon otetaan länsi suomi huomioon otetaan pääkaupunkiseutu huomioon etelä suomi ja tietenkin itä suomi että kaikki nämä tulevat tasapuolisesti otettua huomioon ja suunnitelmat ovat kattavia toinen asia mihin haluaisin vielä kiinnittää huomiota näitä uudistuksia kieltämättä on nyt aika paljon on maakuntauudistus siellä on liikenne merkittävässä roolissa ja kun sitten meillä tulee nämä virastouudistukset niin luulisin että valiokunnassa saattaisi olla hyvä katsoa että nämä vastuut on kohdennettu selvästi jollekin tietylle taholle ettei käy niin että on kahta tai kolmea eri tahoa minne sittenkin vastuut ikään kuin kaatuvat ja kohdistuvat koska tämmöisestä kaksipäisestä tai kolmepäisestä johtajuudesta ei käytännössä kyllä hyvä seuraa toivon että nämä vastuukysymykset sitten

arvoisa rouva puhemies aluksi kyllä täytyy yhtyä tuohon edustaja hoskosen näkemykseen kyllä aikoinaan täällä eduskunnassakin toimi hyvin vahvasti niin sanottu kanavapuolue ja itsekin siinä taisin yhdeksänkymmentä luvun loppupuolella olla mukana ja kovasti puhuttiin vesiliikenteen edistämisestä nyt kun nämä ympäristönäkökulmat ja liikenteelle asetetut mittavat päästötavoitteet ovat edessämme niin on pikkasen jäänyt pieneen huomioon tämä vesiliikennemahdollisuus muuten tältä osin tähän uudistukseen liittyen ja kaikkeen siihen että liikennepolitiikka tulee uudistumaan ja tulee kokemaan todella isoja muutoksia ja niihin mahdollisuuksiin pitää tarttua kaksi isoa asiaa minun mielestäni pitää muistaa pitää mielessä ja ne ovat osittain toteutumassa ensimmäinen on se että pitää olla pitkäjänteisyyttä pitää olla pitkät pitkät näköalat ja pitää olla suunnitelmallisuutta ja yhdessä tekemistä tässä on tehty liikennepolitiikassa hyvin paljon hyviä strategioita niitä tulee ja menee ne pistetään hyllyyn sitten kymmenen vuoden päästä tehdään taas

isoja yhteiskunnallisia uudistuksia puhutaan sitten sotesta tai puhutaan vaikka energiaverkosta tai puhutaan liikennepolitiikasta niin kyllä täytyy muistaa se että kun me edustamme täällä kansanvaltaa valtiopäiville valtiopäiville kokoontuneena eduskuntana niin meidän kyllä pitää kantaa huolta siitä mikä on julkisen vallan ja julkisen sektorin rooli näiden uudistuksien

siitä kannan välillä huolta kun on innokkuutta vähän liikaakin

arvoisa rouva puhemies näin keväällä on intoa varmaan uudistaa ja se on tietenkin hyvä kevät on kasvun aikaa ja sillä lailla haluan itse kumipyörä ja raideliikenteen ystävänä nostaa keskusteluun myös tämän kanava asian täällä on kahdessa puheenvuorossa mainittu saimaan kanava on tietenkin koko suomen valtiolle erittäin tärkeä väyläyhteys mutta itse haluaisin puhua tästä kymijoen kanavoinnista minkä edustaja hoskonen tuossa nosti nythän meillä on lopullista päätöstä vaille kimolan kanavahanke ja toivon että hallitukselta löytyy ymmärrystä siihen lisärahoitukseen mikä kimolan kanavan yhteydessä on siellähän vanhat nippunosturit uusitaan se että tuleeko aikanaan kymijoen kanavointi sitten niin kuin tuossa edustaja hoskonen arvioi on varmaan tulevaisuutta mutta tällä tällä hetkellä ainakin tämä kimolan kimolan kanavahanke on tärkeää saada eteenpäin ja ja toivon että hallitukselta löytyy sille hankkeelle myötämielistä ymmärtämystä

arvoisa rouva puhemies kun täällä nyt uudelle virastolle annetaan kovasti tehtäväksi kanava asian ratkaisuja ja niiden kehittämistä en malta olla muistuttamatta että saimaan kanava on järvi suomen valtasuoni maailmalle ja hyvin hyvin korkealta pohjoisesta vientituotteita viedään maailmalle ja tuodaan maailmalta ja viedään pohjoiseen suomeen ja se on näin ollen vientimme ja yleensäkin elon kannalta erittäin tärkeä väylä saimaan kanavan sulkuportit tulisi uudistaa niitä sulkualtaita tulisi pidentää ja siihen tarvitaan lähitulevaisuudessa valtion rahoitusta jos jos näitä toimia huoltotoimia ja kehitystoimia ei siellä tehdä on suuri vaara että tämän väylän merkitys pienenee sillä kaluston tarkoitan tällä aluskalustoa maailmalla koko kasvaa ja uudet laivat eivät välttämättä enää nykyisiin kanava altaisiin mahdu näin ollen on tärkeää että nämä kehityshankkeet huomioidaan jatkossa ja toteutetaan myöskin jotta tämä merkittävä vesiväylä säilyy yhtä tärkeänä suomelle kuin tähänkin asti
arvoisa rouva puhemies siinäpä se juuri edustaja kopra sanoi meillä ovat nämä sulkuvälit liian lyhyet jo tänä päivänä ja se laivakalusto millä tällä hetkellä sisävesillä kuljetetaan on erittäin vanhanaikaista tässä on kaikista kummallisinta se että meiltä löytyy tästä maasta valmiit suunnitelmat uusien sisävesilaivojen rakentamiselle täysin valmiit piirustukset suomalaista huipputekniikkaa kulkee kesällä ja talvella ei tarvitse mitään avustajia talvellakaan sisävesillä kulkiessaan koska se murtaa itse väylänsä auki pystyy kuormaamaan lastaamaan lähes itsenäisesti käytännöllisesti katsoen tekniikaltaan suomalaista huipputekniikkaa ja käytännöllisesti

on nopeasti tehtävissä ja valtava kuljetuskapasiteetti lisää tämä on jäänyt täysin olemattomalle huomiolle arvoisat edustajakollegat kun seuraavan kerran menette kuuntelemaan metsäteollisuuden seminaaria jonnekin juhliin kuunnelkaapa mitä isot metsäteollisuuden pomot tänä päivänä valittavat siellä ensimmäinen valituksen aihe on yleensä peitellysti sanottuna se että me häviämme kilpailijamaille kuljetuskustannuksissa nimenomaan kun kumipyörille kaikki on siirretty se on tänäkin keväänä osoittanut sen tuhannen kertaa että kelirikon takia meillä seisovat isot tehtaat kohta raaka ainepulan takia kustannukset nousevat koko ajan kun esimerkiksi joka tekee myös sisävesikuljetuksia ja rautatiekuljetuksia kustannukset laskevat ja he menevät meistä kilpailussa ohi saman tekee saksa samoin tekee venäjä siellä valtavia määriä kuljetetaan ja yksikkökustannus on todella pieni tästähän metsäteollisuus koko ajan meille itkee ottakaa huomioon esimerkiksi vaikka biovoimalaitos iso laiva pystyy kuljettamaan kymmenentuhatta kuutiota haketta kerralla laskekaapa rekkakuormina sata kuutiota per rekka miten valtava kapasiteetti yhteen laivaan sisältyy ja kaikki kotimaista tekniikkaa

sinne missä se kuljetus on kannattavaa ja ennen kaikkea ympäristöystävällistä se on maailman paras ja ympäristöystävällisin kuljetusmuoto
haluaako ministeri berner vastata

liikenteen ja viestinnän yhä suurempi integraatio toisiinsa on juuri se mistä edustaja kasvi täällä mainitsi ja se tulee synnyttämään meille merkittävää muutosta liikenteen palveluihin ja markkinoihin tällä virastouudistuksella pyritään huolehtimaan siitä että meillä yhden luukun periaatteella nimenomaan digitalisaation ja lupa ja sääntelymenettelyiden osalta yhteen paikkaan samanaikaisesti väyläverkosta meillä on entistä enemmän huolta tulevaisuudessa meillä kasvaa korjausvelka meidän kykymme huolehtia meidän kehittämisinvestoinneistamme on selkeästi heikentynyt ja meillä on tarvetta tehostamiseen kun me puhumme meidän väyläverkkomme omistamisesta virastouudistuksessa on tarkoitus huolehtia siitä että meillä toisaalta vahvistuu meidän väyläverkkomme osalta meidän kunnossapitomme omistajuutemme ja kehittämisemme ja että meillä sitten samanaikaisesti myöskin vahvistuu se että vastaamme ajan palveluihin virastouudistusta ei kuitenkaan tule nähdä yksinään vaan sen rinnalla kulkee yksityistielain muutos maantielain muutos ja moni muu asia jotka tukevat tätä isoa kokonaisuutta onkin tärkeää että nämä viedään yhtäaikaisesti eteenpäin

virastouudistuksen yhteydessä ei synnytetä yhtään osakeyhtiötä osaksi virastouudistusta eikä virastojen sisällä ole yhtään osakeyhtiötä tätä ei ole tehty kovalla kiireellä vaan tätä on tehty kahdessa vaiheessa ja tätä on tehty henkilöstön voimalla yhteistyössä ehkä siksi se on myös ollut niin yksimielinen ja yksituumainen ensimmäinen vaihe on tehty nimenomaan virastojen omasta toimesta joka on käynnistetty marraskuussa kuusitoista ja sen jälkeen vasta on käynnistetty ministeriön vaihe joka sitten on vastannut tähän esitykseen tämä mahdollistaa myöskin sen että me pystymme huolehtimaan kokonaisuudesta paremmin suomi tarvitsee lisäväyliä ja lisää rahoitusmalleja tämä on yksi väylä jota kautta me voimme toimia tehokkaammin tämä ei sinänsä yksin ole siihen vesiliikennelakia olemme uudistamassa ja sen me tuomme eduskuntaan syksyllä elikkä vesiliikenne ei ole tästä unohtunut vaan on yksi osa tätä koko pakettia jota vielä tällä hallinnon kaudella tuodaan osana tätä

osalta taajuusratkaisuja joilla mahdollistetaan myös että toimiala tekee lisäinvestointeja tähän erittäin kriittiseen digitaaliseen infraan haluan kiittää kaikkia edustajia näkökulmista ja keskustelusta kiitoksia myöskin tämän esityksen vastaanotosta

sen verran että meillä keski suomessa on aika karkeat kokemukset

ja puhuttiin siitä kuinka siitä puita tullaan uittamaan ja teollisuus käytännössä tikun tikkua sieltä ei ole mennyt läpi vielä ja se on siellä varmaan kolmekymmentä vuotta ollut että jos nyt vastaavasti noille kanaville käy samalla tavalla niin se on hukkaan heitettyä rahaa sitten siitä puun uittamisesta vielä että kustannuksia tulee muuten sitten paljon kun aletaan niitä vierittämään sinne vesistöön ne joudutaan nostamaan sieltä ja suurin piirtein kaksi euroa kuutio on pelkästään tämmöinen kun se nostetaan sieltä järvestä auton kyytiin johonka se joudutaan kuitenkin nostamaan kun se viedään tehtaalle elikkä ne kustannukset eivät tule todellisuudessa tippumaan ainakin näin minä olen oppinut tuolla keski suomessa jos muuallapäin suomessa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

valiokunnan puheenjohtaja edustaja mölsä esittelee mietinnön

arvoisa puhemies kyseessä on hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain kuudennen pykälän muuttamisesta esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettua lakia laissa säädettäisiin tarjouskilpailuun perustuvasta preemiojärjestelmästä jossa teknologianeutraalisti edistettäisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia voimalaitosinvestointeja voimalaitosinvestointeja samalla syöttötariffijärjestelmä suljettaisiin biokaasuvoimaloiden ja puupolttoainevoimaloiden osalta esitys liittyy valtion vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarvioesityksen täydennykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä arvoisa puhemies ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana biokaasuvoimaloiden ja puupolttoainevoimaloiden syöttötariffijärjestelmään hyväksymishakemukselle säädettyä määräpäivää koskeva säännös on kuitenkin tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian

hallituksen esitys uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta ja tuulivoiman kompensaatioalueista annettujen lakien muuttamisesta kytkeytyy energia ja ja ilmastopolitiikan laajaan kokonaisuuteen ja tavoitteisiin suomea suomea ohjaavat toisaalta eun yhteiset ilmasto ja energiapolitiikan tavoitteet toisaalta kansalliset tavoitteet jotka konkretisoituivat marraskuussa marraskuussa kaksituhattakuusitoista annetussa energia ja ilmastostrategiassa nimenomaan uusiutuvan energian potentiaalin hyödyntäminen on yksi keskeisistä kysymyksistä pitkän aikavälin energia ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta

arvoisa puhemies nyt annettu ehdotus kytkeytyy myös eduskunnan energia antamassaan kirjelmässä edellyttämiin toimenpiteisiin eduskunnan lausumissa todettiin varsin yksityiskohtaisesti uusiutuviin energialähteisiin perustuvien sähkön ja lämmön tuotannon tukijärjestelmien uudistamisesta eduskunnan kannanotossa kaksituhattaseitsemäntoista ja valtioneuvoston selvityksessä kaksituhattakuusitoista tukijärjestelmien uudistamista koskivat erityisesti erityisesti seuraavat lausumat joissa eduskunta edellytti että valtioneuvosto uusiutuviin energialähteisiin perustuvan sähkön ja lämmön tuotannon tukijärjestelmät niin että tuet ohjautuvat kustannustehokkuusnäkökulmasta parhaisiin uusiutuvan energian tuotantomuotoihin ja että tukien ja verotuksen kilpailuvaikutukset arvioidaan ja otetaan huomioon toinen valmistelee strategiassa mainitun uuden uusiutuviin energialähteisiin perustuvan tuen kilpailutukseen perustuen ja teknologianeutraalisti niin että kilpailutukseen voivat tosiasiallisesti osallistua tuuli aurinko chp tuotannon lisäksi muutkin mahdolliset uudet teknologiamuodot mikäli tuki toteutetaan kolmas varmistaa että teollisuuden käyttöön soveltuva ainespuu ohjautuu ensisijaisesti korkean jalostusarvon tuotteisiin eikä energian tuotantoon neljäs ryhtyy toimenpiteisiin erityisesti sahateollisuuden sivutuotteiden purun ja kuoren käyttöön saamiseksi ja tasavertaisen kilpailuaseman varmistamiseksi hallituksen esityksessä on todettu että uudistuksen tavoitteiksi on on otettu kansantalouden kokonaisetu sekä preemiojärjestelmän kustannustehokkuus mikä varmistettaisiin teknologianeutraaleilla tarjouskilpailuilla hallituksen esityksen valmistelussa on vertailtu laajasti erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksia hallituksen esityksessä todetaan lisäksi että eduskunnan edellä mainitun kirjelmän tukijärjestelmiä koskevat kannanotot on otettu valmistelussa huomioon

arvoisa puhemies talousvaliokunta on arvioinut nyt esitetyn järjestelmän toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta taustalla olevien energia ja ilmastopolitiikan tavoitteiden ja erityisesti edellä mainittujen lausumien valossa ja painottaen erityisesti kustannustehokkuuden teknologianeutraalisuuden ja kilpailun toimivuuden näkökulmia ottaen huomioon valiokuntakäsittelyn aikana tehdyt tarjouskilpailun laajuutta ja kivihiilen käytöstä luopumisen tukipakettia koskevat hallituksen linjaukset talousvaliokunta pitää hallituksen esityksen mukaista tukijärjestelmää perusteltuna ja puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä vähäisin muutoksin mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta joissa lakimuutosehdotus hylkäysehdotuksia ja lausumaehdotuksia nämä tulivat perussuomalaisilta hylkäysehdotus ja toinen on vasemmiston ja vihreiden ja todettakoon lopuksi että sdp oli tämän mietinnön kannalla

arvoisa puhemies ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ajoissa vaatii ripeän energiakäänteen ehkä nopeamman kuin olemme uskoneetkaan sillä ilmastonmuutos etenee nopeammin osasimme vielä muutama vuosi sitten kuvitellakaan meidän on siirryttävä uusiutuvaan ja hajautettuun energiantuotantoon ja koko energiajärjestelmämme on muokattava älykkääksi ja energiatehokkaaksi teknologiat kehittyvät nyt nopeaan tahtiin mutta muutostarpeen suuruuden ja kiireen vuoksi tarvitaan välineitä muutoksen muutoksen tueksi ja nopeuttamiseksi tällä hallituksen esityksellä säädetään uusiutuvalle energialle uusi teknologianeutraaliin tarjouskilpailuun perustuvan tuotantotuen mahdollistava lainsäädäntö esitys on osa ilmasto ja energiastrategian toimeenpanoa järjestelmä tarvitaan siirtymäkauden ratkaisuna sillä uusiutuvat investoinnit eivät ole vielä näillä energian hinnoilla ja matalilla päästöoikeuksien hinnoilla kannattavia eivätkä ne lähde todennäköisesti liikkeelle ilman kannusteita tukijärjestelmät eivät pysyvä ratkaisu mutta niitä tarvitaan niin kauan kuin päästöoikeuksien ja saastuttamisen hinta ei ole riittävän korkea hiilen hinnoittelu päästökaupalla tai verotuksella tekisi päästöttömästä tuotannosta automaattisesti kannattavaa jos hinnat ja järjestelmät vain toimisivat arvoisa puhemies käsillä oleva esitys juuttui talousvaliokuntaan pitkäksi aikaa hallituksen sisäisen erimielisyyden takia lopulta esitys eteni sillä muutoksella että uusiutuvan energian kilpailutusta supistetaan kivihiilestä luopumisen varjolla en näe tätä perustelluksi kivihiilestä pitää luopua mahdollisimman pian mutta samalla tarvitaan myös siirtymävaiheen tukea uusiutuvan energian investointien käynnistämiseksi nämä eivät ole toisiaan pois sulkevia tarpeita vaan molemmat asiat tähtäävät uusiutuvaan ja päästöttömään energiajärjestelmään kilpailutuksen koko tulee siis pitää alkuperäisessä kahdessa terawattitunnissa ja tähän liittyy toisessa käsittelyssä esitettävä lausuma valiokunnan asiantuntijakuulemisissa ei käynyt ilmi perusteluita sille miten hallitus on päätynyt juuri nolla pilkku kuuden terawattitunnin supistukseen uusiutuvan tuesta kivihiilen yhdeksänkymmenen miljoonan euron luopumispakettia vastaavaa energiamäärää on mahdoton arvioida etukäteen koska liukuvan ja kiinteän preemion yhdistelmän huutokaupalla toteutettavan tuen kustannuksia ei tiedetä jos uusiutuvan hankkeet ovat jo hyvin kannattavia painuu hinta lähelle nollaa mutta etukäteen summaa ei voida tietää kivihiilestä luopumisen yhdeksänkymmenen miljoonan euron kannustinpaketti voitaisiin rahoittaa mieluummin esimerkiksi karsimalla ympäristölle haitallisia fossiilisen energian tukia näin voitaisiin vähentää päästöjä ja ja tukea ympäristöystävällistä rakenneuudistusta sitä kautta ympäristölle haitallisista yritystuista leikkaaminen on tunnetusti osoittautunut vaikeaksi mutta se on välttämätöntä jos haluamme torjua ilmastonmuutosta tehokkaasti on muistettava että fossiilista energiaa tuetaan tälläkin hetkellä paljon enemmän kuin uusiutuvaa energiaa arvoisa puhemies uusiutuva energia tarvitsee edelleen siirtymävaiheen tukea vaikka uusiutuvan energian tuotantokustannukset ovat romahtaneet viime vuosina ja vanha syöttötariffi on muuttunut selkeästi ylikompensoivaksi on huomattava että tämä uusi kilpailutukseen perustuva järjestelmä on merkittävästi erilainen ja paljon halvempi kuin vanha ja kallis syöttötariffi tukea siirtymävaiheeseen kuitenkin tarvitaan koska uusiutuvan energian hankkeet eivät vielä käynnisty kun päästökauppa ei ja energian hinta on alhainen teknologianeutraali kilpailu on ylimenokauden ratkaisu jolla myös varmistetaan hankeosaamisen säilyminen kannatamme siis hallituksen esityksen perusratkaisuja ja lakiesitystä pienin muutoksin emme siis esitä hylkäämistä toisin kuin puheenjohtaja äsken sanoi vaan esitämme pykälämuutosta ja lausumia arvoisa puhemies puuhaketuotannon osalta on hyvä että tuotantotuesta on rajattu pois tukki ja kuitupuun käyttö energiaksi ainespuuta ei tule polttaa energiaksi vaan se tulee käyttää korkean arvonlisän tuotteisiin hallituksen esityksen mukaan puupolttoaine tai biokaasuvoimalassa polttoaineesta biokaasuvoimalassa polttoaineesta vähintään kahdeksankymmenenviiden prosentin on oltava uusiutuvaa näin ollen viisitoista prosenttia polttoaineesta saa olla muuta kuin uusiutuvaa hallitus esitti alun perin että polttoaineesta yhdeksänkymmentä prosenttia on oltava uusiutuvaa mutta laski prosenttia lausuntokierroksen jälkeen tulenkin esittämään pykäläkohtaisessa käsittelyssä että prosentti palautetaan yhdeksäänkymmeneen jotta tuki suuntautuisi aidosti uusiutuviin

omat tukimahdollisuudet ja suurvesivoimassa ei ole kilpailua eikä tuen perusteita uusiutuvat voivat siis laajasti osallistua kilpailuun mutta tarjouskilpailun voittajia ovat todennäköisesti tuulivoima ja puubiomassaa käyttävät laitokset sillä ne ovat uusiutuvista energiamuodoista kilpailukykyisimpiä eli halvinta kapasiteettia ja halvinta kapasiteettia tässä nyt halutaankin kilpailuttaa ja etsiä on valtiontalouden etu että kustannustehokkaimmat hankkeet menestyvät tässä kilpailutuksessa silloin myös hinta valtiontaloudelle jää mahdollisimman pieneksi

arvoisa rouva puhemies käsittelemme nyt uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön

edustaja sarkkinen totesi kaikissakin olosuhteissa nämä ovat pitkässä juoksussa välivaiheen ratkaisuja viime vuonna sähkön syöttötariffeja maksettiin kaksisataakaksikymmentäkuusi miljoonaa euroa tästä valtaosa satayhdeksänkymmentäkuusi miljoonaa euroa muistaakseni meni tuulivoimalalaitoksille ja kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa metsähakkeeseen metsähakkeeseen tukea on pidetty jossain määrin kalliina ja liiaksikin tuulivoimaan suuntautuneena vika ei liene kuitenkaan itse tuulivoimassa vaan siinä että uusiutuvan energian lähteet

aurinko ja muut vastaavat eivät ole olleet riittävän kilpailukykyisiä näissä hankkeissa uusi järjestelmähän perustuu siis huutokauppaan jonka tavoitteena on kohdella eri energiamuotoja tasapuolisemmin vesivoima on tämän tuen ulkopuolella ja se oli harkittu teko monistakin syistä johtuen eikä vähiten siitä syystä että eu säädöksetkin saattavat tulla tässä asiassa vastaan valmistelujen eri vaiheissa myös pohdittiin koko tukijärjestelmän uudelleenharkintaa ja uudelleen miettimistä tähän ei nyt kuitenkaan tällä kertaa päädytty tuen kustannuksia on ennakkoon vaikea tietysti arvioida mutta talousvaliokunnan arvioiden mukaan kuultujen asiantuntija arvioiden mukaan haarukka on noin

kahdelletoista vuodelle jaksotettuna ei siis vuosittain chp laitosten toiminnan turvaamista talousvaliokunta halusi monessa yhteydessä korostaa ja myös niiden irrottautumista kivihiilen käytöstä tuesta siis noin yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa suunnataan tukeen jolla kannustetaan nopeutetussa aikataulussa kivihiilen käytöstä luopumiseen tässä mielessä on hyvä että kannustinpaketissa korostetaan riittävällä tavalla uusien hiiltä korvaavien teknologioiden mahdollisuuksia energiamurroksen keskellä valiokunta korosti yleisemminkin että tukien painopisteen tulee siirtyä tuotantotuesta uusiin innovatiivisiin teknologian ratkaisuihin tulevaisuudessa talousvaliokunnan mietintöön sdpn talousvaliokunnan jäsenten aloitteesta lisättiin kohta joka kuuluu näin valiokunta pitää tärkeänä että kannustintuki laajennetaan kohdistumaan myös muihin kuin nykyisin hiiltä käyttäviin energialaitoksiin jotka tuen avulla kehittävät ja ottavat käyttöön hiiltä korvaavia ja päästöjä vähentäviä teknologioita tämä laajentaisi tämän tuen merkittävyyttä ja käyttöä näillä lisäyksillä kuten valiokunnan puheenjohtaja täällä oikein totesi sdpn talousvaliokunnan ryhmä saattoi hyvin yhtyä tähän valiokunnan

arvoisa rouva puhemies tämä uusiutuvan energian uusi tukimuoto on erittäin tärkeä keskustalle se on meidän ministerimme esittelemä ja toki olemme hieman harmistuneinakin odottaneet sitä kun se jumahti tuonne talousvaliokuntaan että saamme sen vihdoin tähän saliinkin ja kiitoksia että se tänne vihdoin on myös sitten tullut on tietenkin harmi ettei kokonaisuudessaan varmasti talouden reunaehtojen puitteissa pystytty saamaan sitä terawattien kokonaismäärää suuremmaksi mutta se alkuperäinen kaksi terawattia oli ihan siedettävä no poliittisten neuvotteluiden jälkeen sitten vielä valiokunta aikana siitä otettiin osio kivihiililaitoksille korvaisivat omaa toimintaansa uusiutuvilla energiamuodoilla täytyy tietenkin muistaa että suuri osa suomen energialaitoksista on jo aika päivää sitten siirtynyt pois kivihiilen kaltaisista saastuttavista polttoaineista mutta valitettavasti meidän suurimmat kaupunkimme edelleenkin nojaavat kivihiileen ja me nyt haluamme sitten tämänkin lain myötä tarjota heille mahdollisuutta ja kannustaa oikeastaan pakottaa heidät luopumaan kivihiilestä se on myös kansainvälisesti merkittävä asia suomelle että myös suurimmat kaupungit vihdoin luopuvat kivihiilen käytöstä itse tästä lakipaketista vielä jonkin verran kritiikkiä on herättänyt vaikkapa teknologianeutraalisuus mikä on aika yllättävä asia koska eduskunta kuitenkin aikaisemmassa vaiheessa varsin suurella enemmistöllä oli sitä mieltä että se täytyy kilpailuttaa teknologianeutraalisti tehdään se teknologianeutraalisti niin täytyy ymmärtää että ne keillä on jo tehokkuus ja ja tuottavuus parhaimmissa lukemissa tottahan toki pärjäävät hyvin siinä kilpailussa se jos kritisoi tätä lakia tuulivoiman tuesta on jälkijättöistä olisi kannattanut kritisoida aikaisemmin ja muita linjauksia kun on tehty päätös siitä että toimitaan teknologianeutraalisti jos halutaan toimia muulla tavalla niin pitäisi koko se järjestelmäpohja rakentaa eri tavalla ja kilpailuttaa sitten koreissa niitä tai millä tavalla tahansa mutta silloin se vaatisi aivan erilaista peukalointia minun mielestäni on erittäin tärkeää että tämä laki nyt saadaan voimaan ja se tulee tulee käsittelyyn monet uusiutuvan energian investoinnit ovat odottaneet tätä ne ovat odottaneet tämän harmillisen viivytyksen ajan olen myös erittäin tyytyväinen siitä että sosiaalidemokraatit tulivat tähän tähän mietintöön matkaan uskoakseni kuitenkin tämän salin yhteinen tavoite on että suomessa olisi mahdollisimman paljon uusiutuvaa energiaa erittäin kunnianhimoisia siinä meillä on paljon hyviä asioita siinä pidän erittäin tärkeänä myös että meidän teollisuutemme laajasti pystyisi miettimään uusia uusiutuvan energian innovaatioita ja kehitysmuotoja ja mitä on olemassa osalta siirtymiä uusiutuvaan niin pidän niitä erittäin kiinnostavina aiheina toivottavasti tästä on osaltaan apua myös

rouva puhemies ihan hyvä mietintö tästä tuli tiedän että näihin liittyy valtava määrä erilaisia paineita suurteollisuus ja suuret yhtiöt painavat päälle ja näkisivät tietysti mielellään että kaikki tukipolitiikka tukisi heidän bisnestään ja se taas sitten olisi muilta pois se on ihan normaalia taloustoimintaa yhteiskunnassa ei sitä kannata säikähtää mutta se mistä minä olen hieman murheellinen on se että vaikka mietintö sinällään on hyvä niin me olemme itse ajamassa energiapolitiikkamme monella monella pienellä teolla siihen voiman yhdistetyn sähkön ja lämmöntuotannon toimintaedellytyksiä pikkuhiljaa heikennetään tietysti siihen erittäin paljon vaikuttaa tämä kansainvälinen energiahinta aina toimimme sähkön hinnassa ja muissakin asioissa kansainvälisillä markkinoilla se on meidän huomioitava mutta suomen tulee pitää omassa omassa politiikassaan tänä päivänä ja ja tulevina vuosina tulevienkin eduskuntien huoli siitä että tässä maassa säilyy vahvana tämä yhteinen viisautemme sähkön ja lämmöntuotanto yhteisissä yhteisissä samoissa laitoksissa koska sillä saavutetaan se valtava hyöty tämä laitosten hyötysuhde nousee reilusti yli yhdeksänkymmenen prosentin kaikki lämpö otetaan talteen esimerkiksi lämmittämään taajamia tai teollisuuden hyötykäyttöön ja sitten sähkö tulee yhteiskunnan sähköverkon kautta kaikkien meidän käyttöön ja tässä on se loistava idea kun meillä kuitenkin niitä kylmiäkin talvia vielä on se toimii äärimmäisen hyvin säätäen tämän yhteiskunnan energiantarvetta silloin kun on kova pakkanen ja tarvitaan paljon lämpöä ja samalla se se chp voimala tuottaa sitä paljon kaivattua sähköä jota sitäkin menee aina parhaiten parhaiten silloin kun kun on kova pakkanen silloinhan aina käytetään paljon sähköäkin nämä kulkevat käsi kädessä

että sähköverkko ei kaatunut se pelasti meidän suomen tästä viisastuneena kannattaisi nyt suomen ottaa ihan itseään niskasta kiinni ja pitää huoli siitä että tässä maassa on riittävästi sähkön ja lämmöntuotantoa joka perustuu ja sitten siitä että laitetaan nämä sähkövoimalat sähköntuotantolaitokset kaikki voimalaitokset siihen kuntoon ja tarvittaessa rakennetaan vaikka lisää että olemme omavaraisia energiantuotannossa joka ei ole omavarainen energian

ei ole hyvä tulevaisuus luvassa koska jos me haluamme tehdä elintasoa ja tuottaa hyviä palveluita ja hyviä tuotteita maailmanmarkkinoille se tietää armotta sitä että pitää olla erittäin tehokas ja puhdas sähköntuotanto

arvoisa puhemies perussuomalaiset kannattavat puhdasta energiaa ja kannattavat reilua ilmastopolitiikkaa esimerkiksi vaatimus siitä että meidän pitäisi kun vain kuusi pilkku seitsemän prosenttia sähköstä tuotetaan kivihiilellä kokonaan luopua siitä vain lisää pienipalkkaisen ihmisen elinkustannuksia ja ottaen huomioon sen että meidän tulee pitää huolta että nimenomaan teollisuuden työpaikat pysyvät suomessa ja olla kilpailukykyisiä siinä koska muuten ne siirtyvät muualle ja päästöt maailmanlaajuisesti vain jos me kaikki päästöt laskemme yhteen mitä suomesta tulee koko maailmaan niin se on vain kolmetoista promillea joten meidän kannattaa toimia hyvin järkevästi perussuomalaiset esittävät tämän lain hylkäämistä perussuomalaiset korostavat että uusiutuvien energialähteiden tuotantotukea tärkeämpää olisi panostaa tuotekehitys ja tutkimusrahoitukseen sekä investointitukiin tai matkailuun meillä on äärimmäisen raikas ilma suomessa jota ihan saksasta asti tullaan ihailemaan puhumattakaan kiinasta uusiutuvan energian tuki noin kolmesataa miljoonaa euroa on valtavan iso summa ja tämä on käytännössä tuulivoimatuki kakkonen suurin osa tästä tuesta tulee menemään tuulivoimalle esitys ei kuitenkaan ole teknologianeutraali vaikka täällä toisin on väitetty siitä on rajattu pois muun muassa vesivoima ja käytännössä myös sähköä ja lämpöä tuottavat laitokset lisäksi perussuomalaiset korostavat että tuulivoiman rakentamiseen liittyvät melu välke ja muut haitat olisi pitänyt tutkia mutta niitä ei ole tässä lainkaan tutkittu

rouva puhemies uusi yritystuki en voi sanoa henkilökohtaisesti olevani erityisen iloinen siitä että tämä on se valittu polku jolla torjumme ilmastonmuutosta mutta tämäkin on parempi kuin se että emme tekisi mitään me päädymme näihin tukiin mainittakoon että tämä tuki täyttää hyvän tuen kriteerit sillä että se on määräaikainen sillä on selkeä yhteiskunnallinen peruste ja se on markkinaehtoinen niin että se kilpailutetaan mutta siitäkin huolimatta uusiutuvan tukeminen ei taatusti se kustannustehokkain tapa torjua ilmastonmuutosta mutta tähän me päädymme koska vahingon aiheuttaminen on yhä edelleen aivan liian halpaa toisin sanoen niin kauan kuin hiilidioksiditonni saastutettuna on niin halpa ei synny edellytyksiä sitten taas uusiutuvalle energialle markkinaehtoisesti lähteä liikkeelle jos me tarkastelemme tätäkin tuen suuruutta niin jos arvioidaan sen olevan vaikka kaksikymmentä miljoonaa vuodessa eilisen päästöoikeuden hinnalla sillä rahalla voitaisiin poistaa päästöoikeusmarkkinoilta noin sadantuhannen suomalaisen päästöt vuosittain

uusiutuvan energian tuen varsinainen ongelma on siinä että koska se on päästökaupan alainen järjestelmä nämä päästöoikeuksien määrät eivät vähene ja jos näitä päästöoikeuksia ei käytetä suomessa ne käytetään jossain muualla toisin sanoen tämä tuki tässä muodossa ei tällä hetkellä vähennä päästöjä mutta se on silti tarpeellinen sen tähden että se mahdollistaa sen että teknologia etenee ja koska siihen on nyt yritysten järkevää panostaa toivottavasti sen tuotantokustannukset laskevat niin paljon että se lähtee joku päivä markkinaehtoisesti liikkeelle mutta jälleen kerran tämän sanottuani meillä on väärä polku meidän ei tule tukea meillä ei ole kyse siitä että meillä ei ole riittävästi uusiutuvaa energiaa meidän varsinainen ongelmamme on siinä että me synnytämme liikaa ilmastopäästöjä me synnytämme liikaa ilmastopäästöjä sen takia että päästöjen synnyttäminen on liian halpaa ei pelkästään niin että se on markkinaehtoisesti liian halpaa vaan me jopa tuemme sitä

hidastamassa ilmastonmuutosta pitkällä aikajänteellä todella toivon että jatkossa emme menisi tätä polkua pitkin kun pyrimme torjumaan ilmastonmuutosta vaan tekisimme sen mikä on oikein laitetaan ne jotka synnyttävät vahinkoa siivoamaan omat jälkensä korjaamaan aiheuttamansa vahingon eli kustannukset sinne silloin kun se vahinko

arvoisa puhemies edustaja huhtasaari puhui aiemmin hyvin ja tuenkin hänen esittämäänsä linjaa valitettavasti tämä hallituksen esitys on sen verran kehno ettei sitä voida auttaa kuiville edes pykälämuutosesityksillä ja vasemmistoliiton ja vihreiden vastalause veisi tätä suorastaan huonompaan suuntaan nyt ne yritystuet sitten vihreille kelpaavat kun niillä toisaalla tehdään populismia yritystuet kelpaavat vihreille kun se sopii vihreään ideologiaan tämän esityksen ongelmana olisi entistäkin suurempi lasku veronmaksajille kun päinvastoin energiaa pitäisi halpuuttaa näissä asioissa pitäisi olla käytännönläheinen eikä noin ideologinen tuulivoiman tukemista ei tässä esityksessä edelleenkään karsita tarpeeksi eikä esitys ole teknologianeutraali niinpä toivonkin että eduskunta hylkää esityksen kun sen aika tulee

arvoisa puhemies minusta energiatukien teknologianeutraliteetti on todella kunnioitettava tavoite siksi pidänkin tätä esitystä niin epäonnistuneena sillä tähän tavoitteeseen ei olla päästy tässä ei ole mukana vesivoima kuten edustaja huhtasaari tuossa aiemmin mainitsi tietysti sitten on tämä tämä näkyvä seikka että tuulivoimafanaatikot käytännössä tällä tavalla jatkavat tuulivoimatariffeja ja ja tuulivoiman tukemista tuulivoiman rakentaminen häiritsee oikeasti useita maaseudun asukkaita koska sitä rakennetaan liian lähelle asumuksia tämä on asia johon olisi tässä yhteydessä kyllä toivonut hallituksen puuttuvan mutta eihän näin tuulivoimamyönteinen hallitus sellaista ilmeisesti edes harkinnut kuitenkin se pointti minkä haluan tähän keskusteluun tuoda on että koska trendinä on nyt kuitenkin tavoitella hiilidioksidipäästöneutraliteettia ja se on tässä se punainen lanka niin ihmettelen sitä miksi tässä järjestelmässämme ei huomioida ydinvoimaa kun puhutaan siitä että tämä on niin markkinaehtoinen ja niin markkinaneutraali ja näin niin eihän se sitä ole vaan oikeasti kuten edustaja hoskonen tuossa aiemmin hyvin otti esiin omavaraisuuden kannalta ydinvoima olisi aika tärkeä energiamuoto meille korostaa näissä energiakeskusteluissa ydinvoima on todennäköisesti meidän paras puhtaan energian lähteemme ydinvoima siis tulisi olla tässä mukana ydinvoima on kun tähän hiilidioksidipäästöneutraliteettiin pyritään varsinkin ensivaiheessa kaikkein tehokkain tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä sitten tulee tietenkin se toinen vaihe tässä kun tämän kerron niin tulee helposti väärinymmärretyksi kun tulee se toinen vaihe jossa sitten on teknologian kehitys jonka kautta todennäköisesti voidaan siirtyä uusiin energiamuotoihin mutta nyt kun eletään tavallaan ensivaiheessa niin ydinvoima on se mihin kannattaisi keskittyä ydinvoiman korvaaminen ei ole oikein mahdollista kuin fossiilisilla polttoaineilla tästähän meillä on traagisimpana esimerkkinä saksa jossa tämä vihreä politiikka pääsi valloilleen ja aiheutti kamalat seuraamukset sillä ydinvoimasta luopuminen saksassa johti siis fossiilisten polttoaineiden käytön lisääntymiseen tästä on myös yksi vertailuesimerkki joka on huomattu hallituksen esityksessä mutta siihen ei ole tarkemmin paneuduttu nimittäin ison britannian tukijärjestelmässä on mukana myös ydinvoima häpeän että myös suomen hallitus ei ottanut ydinvoimaa mukaan kuten isossa britanniassa

arvoisa rouva puhemies tuulivoimasta sen verran että minun mielestäni se on täysin järjetöntä koko sen tukeminen koska meillä suurin käyttötarve sähkölle on talvella silloin on pakkasta ja hyvin tyyntä tuulivoimalat eivät tuota yhtään mitään päinvastoin niitä joudutaan lämmittämään silloin elikkä sinne joudutaan syöttämään sähköä elikkä tämä ei pelasta mitään ei se pelasta maapalloa eikä suomea ja huoltovarmuus päinvastoin heikkenee näillä järjestelmillä sitten siitä vielä sen verran että säätövoimana siinä käytetään yleensä vesivoimaa taikka ostovoimaa ehkä ydinvoimaakin kun se syöttöpiste muutetaan niin siirtomaksit valitettavasti tällä tavalla koko ajan ja se tulee kansalaisten maksettavaksi jos jos näitä rahoja joita tuhlataan tuulivoiman tukemiseen käytettäisiin esimerkiksi vesivoimaan turbiinien uusimiseen saataisiin moninkertainen tuotto ne voimalat ja padot kuitenkin ovat siellä ei niitä pureta viitasaarella on yksi paikka ja siitä on tehty museo ei se tuota kenellekään yhtään mitään nätti paikka mutta jos se teknologia uusitaan sinne niin silloin rupeaa tulemaan sähköä ja hyvinvointia meille lopetetaan tämmöinen höpöttäminen

arvoisa rouva puhemies täällä on todettu ja itsekin totesin että aikaisemmin täällä salissa on lähes yksimielisesti hyväksytty suomea ohjaavat eun yhteiset ilmasto ja energiapoliittiset tavoitteet sekä kansallinen energia ja ilmastostrategia ja myös muun muassa pariisin sopimus silti täällä hylkäysesityksessä vastustetaan muun muassa edullisinta sähköntuotantoa eli tuulivoimaa perussuomalaiset näkevät asian näin että kalliimmalla vaihtoehdolla sähköä on tuotettava vastalauseessa vihreät ja vasemmisto vastustavat kivihiilen alasajoa minulle ei ole vielä selvinnyt tässä mitä minä olen täällä eduskunnassa ollut että mikä on se oikea energiamuoto vihreillä onko se sitten kivihiili en ota sen enempää kantaa mutta kannattaa muistaa yksi tärkeä asia energian hinta on nyt ja tulevaisuudessa aina poliittinen päätös siksi tällä teknologianeutraalilla kilpailutuksella pyritään tasapuoliseen kohteluun eikä puhuta pelkästään tuulivoimasta niin kuin täällä monessa puheenvuorossa on tullut esille siitä olen samaa mieltä mitä taviokin toi esille että kaikkein puhtainta energiaa ja sen jälkeen tulee ydinvoima mutta tässä kilpailujärjestelmässä niitä ei ole tietenkään vesivoima on suljettu koska siinä menee vähintään kymmenen vuotta ennen kuin saadaan joku vuotos allas aikaiseksi ja ydinvoimaa ollaan rakentamassa niin että niissä niissä täytyy sitten eri järjestelmät olla olemassa ja sen jälkeen tulevat aurinko ja tuulivoimalat ja niin edelleen ja edustaja hakkarainenkin kyllä totesi että silloin kun tarvittaisiin sitä tuulivoimaa aurinkovoimaa tammikuussa tammikuussa niin silloin silloin sitä ei valitettavasti löydy mutta kesällä löytyy ja silloin vastaavasti täytyy sulkea ydinvoimaloita tai vesivoimaloita tämä on yksi semmoinen negatiivinen ajatusmaailma mutta kokonaisuus ratkaisee
arvoisa puhemies vastaan edustaja mölsälle kannattaa lukea se meidän vastalauseemme niin ei tule sitten sanottua vääriä asioita siitä mitä siinä lukee emme siis vastusta missään tapauksessa kivihiilen alasajoa vaan esitämme että mikäli tämmöinen paketti kivihiilen nopeutetun alasajon tukemiseksi tarvitaan niin se rahoitettaisiin muusta kuin siitä että pienennetään tätä kilpailutusta esimerkiksi karsimalla fossiilisen energian tukia jolloin sillä olisi myös sitä kautta myönteinen päästö

osalta että sen täytyy olla yhdeksänkymmentä prosenttia eikä kahdeksankymmentäviisi tämä oli silloin hallituksen lausuntokierrokselle antamassa esityksessä eli kaikilta osin kannatamme hallituksen alkuperäistä esitystä ja tämä kritiikki kohdistuu näihin muutoksiin mitä matkan varrella tähän on tullut esitämme että tämä kivihiilestä luopumisen paketti mikäli sellaista tarvitaan tulisi ottaa fossiilisesta energiasta ei uusiutuvasta energiasta sinänsä mitä nopeammin kivihiilen alas ajaa sen parempi mutta kysymys on siitä miten se sitten rahoitetaan jos tämmöistä pakettia räätälöidään
puhemies

talousvaliokunnan puheenjohtaja edustaja mölsä puhutaan sen verran vakavasta asiasta syytä panetella asian tiimoilta meidän ongelmamme on se että ilmastonmuutos on todellinen ilmastonmuutos johtuu siitä että me synnytämme liikaa ilmastopäästöjä niitä syntyy liikaa sen takia että se on sallittua sen takia että se on niin halpaa sen takia että tahot jotka aiheuttavat vahinkoa muille eivät sitä joudu maksamaan meidän on pakko toimia ja meidän on pakko ajaa se alas ne vaihtoehtoiset energiatuotantomuodot ovat niitä jotka eivät synnytä meille ilmastopäästöjä sen verran liittyen tähän syksyllä käsittelyyn tulevaan hiilivoiman nopeutettuun alasajoon liittyvään tukeen jälleen kerran tämä henkilökohtaisena mielipiteenäni että minun on vaikea ymmärtää sitä on perusteltua ajaa alas toiminta joka aiheuttaa vahinkoa muille jossa ne kustannukset ovat suuria moni toimija moni kaupunki esimerkiksi on jo lopettanut hiilenpolton minun on vaikea ymmärtää sitä että jotka ovat tehneet sitä pidempään vielä maksetaan siitä hyvästä että he tekivät sitä pidempään jotta he voivat lopettaa sen siinä vaiheessa mielestäni meillä lainsäätäjinä on oikeus todeta että tämmöinen toiminta on lopetettava johtuen siitä että me tiedämme että se on ilmaston kannalta vahingollista kun ilmastonmuutoksesta puhutaan niin jälleen kerran lienee syytä mainita että jos ilmastonmuutos etenee tähän tapaan koko sivilisaation kestävyys on uhattuna koska jos muutos on nopea yllättävä valtavat ihmismassat ovat liikkeellä meidän yhteiskuntajärjestyksemme ei pysy yllä siinä vaiheessa meillä on aivan toisenlaiset haasteet edessä vihreiden ja taatusti kaikkien muidenkin asiaan vihkiytyneiden tavoitteena on saada päästöt alas ja siihen tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja meidän täytyy suhtautua tähän asiaan tosissamme arvoisa

arvoisa puhemies edustaja mölsälle vastaan vain että tässä teidän itse hyväksymässänne talousvaliokunnan mietinnössä siis todetaan että talousvaliokunta pitää valitettavana että hallituksen esityksessä on tarkasteltu varsin kapeasti vesivoiman merkitystä ja edellytyksiä sisällyttää vesivoima järjestelmään

myönsittekin vesivoiman hyvät ominaisuudet kyllä minä ihmettelen että te ette ole uskaltaneet hallituksenne ministereitä vastustaa mutta toisaalta kun katsoo tätä teidän toimintaanne niin ei se minua suoranaisesti yllätäkään

puhemies edustaja vartialle ja miksei muillekin vihreille tässä kohtaa kysymys että jos te niin kovasti vastustatte niitä hiilidioksidipäästöjä ja muitakin ilmastopäästöjä niin miksi te samaan aikaan vastustatte ydinvoimaa jopa niin paljon että vihreät ovat kävelleet hallituksesta ulos ydinvoiman lisärakentamisen takia tässä nyt taidetaan tulla siihen ideologiaan että ne energiamuodot kelpaavat jotka ovat mieleisiä ideologioiden pohjaltako täällä tehdään päätöksiä vai tosiasioiden kummin tämä nyt

arvoisa rouva puhemies vihreät kannattavat kaikkea ilmastoystävällistä kaikkea ilmastoystävällistä ja ympäristöystävällistä energiantuotantoa me haluamme että näistä molemmat ehdot toteutuvat yhtä aikaa mitä tulee ydinvoimaan niin arvoisa edustaja mäkelä ja kaikki muutkin perussuomalaiset on hyvä muistaa se tuotannon koko elinkaari alkaen uraanin louhinnasta päättyen ydinjätteen loppusijoitukseen tuolle välille niin suomen sisällä kuin suomen rajojen ulkopuolellakin sisältyy sellaisia ympäristöriskejä joita emme voi hyväksyä ja siitä syystä ydin energian tuotanto koko elinkaari huomioiden ei ole kestävä ympäristöystävällinen ratkaisu sitten meillä on suomessa erilaisia ydinvoimahankkeita on jopa sellaisia jotka ovat vielä tavallistakin vähemmän hyväksyttäviä kuten vaikkapa fennovoima hanke siellä pyhäjoen hanhikivenniemellä jossa nämä ympäristölliset näkökulmat ovat monelta osin niin pöyristyttäviä että tässä nyt ei ehkä se viisi minuuttia riitä niiden kaikkien esille tuomiseen

osittain ainoaan osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön kaksi pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta sekä siihen sisältyvästä yhteisestä tulkitsevasta välineestä siltä osin kuin ne kuuluvat suomen toimivaltaan ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

arvoisa rouva puhemies kauppasopimusten tulisi edistää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia on kuitenkin syytä pelätä ettei sopimus tekisi näistä kumpaakaan eduskunnan valiokunnassa on kuultu hyvin kriittisiä arvioita cetaan sisältyvästä investointituomioistuinjärjestelmästä joka supistaa kansallisen demokratian alaa ja antaa lisää valtaa monikansallisille yrityksille vaikka hallitus kuinka väittää toisin ei sopimus onnistu takaamaan valtioiden säätelyoikeutta esimerkiksi ympäristönsuojelun elintarviketurvallisuuden tai työelämäoikeuksien edistämiseksi parannuksista huolimatta ceta toistaa

kauppa ja investointisopimuksista tutun virheen siinä missä sijoittajien oikeuksia koskevat pykälät ovat sitovia ja sanktioituja sanktioituja on ihmisten ja ympäristön hyvinvointia koskevat osiot sijoitettu niin sanottuun kestävän kehityksen kappaleeseen

lisästä bruttokansantuotteeseen ja tämän mitättömän lisän takia te olette nyt valmiita siirtämään pois kaiken keskeiseltä julkiselta vallalta arvoisa puhemies entisenä pääluottamusmiehenä ja ay toimijana minun on helppo ymmärtää myös niitä lukuisia eurooppalaisia ammattiliittoja jotka ovat voimakkaasti arvostelleet sopimusta cetan kaltaiset kauppasopimukset hyödyttävät aina joitakin mutta heikentävät vastaavasti joidenkin toisten asemaa tyypillisesti ne kasvattavat tuloeroja hyödyttävät enemmän pääoman haltijoita kuin työntekijöitä ja siirtävät varsinkin matalammin koulutettujen työpaikkoja työpaikkoja maasta ja alueesta toiseen cetankin vaikutusarvioissa on todettu että se sekä uudelleenjakaisi omaisuutta pääoman haltijoille että kasvattaisi paljon ja vähän koulutettujen työntekijöiden välisiä palkkaeroja

yhteiskunnallinen eriarvoisuus siis kasvaisi vaikutusten mukaan

ihmisarvoisia työpaikkoja syntyisi sopimuksen mukaan häviävän pieni määrä euroopan parlamentin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta suosittikin ettei cetaa tulisi näistä syistä hyväksyä siis sosiaaliasioiden valiokunta muistutti ettei cetaa tulisi näistä syistä hyväksyä vasemmistoliitto on samaa mieltä ceta sopimuksen mahdolliset hyödyt ovat epäsuhteessa siihen sisältyvien huomattavien riskien ja uhkien kanssa arvoisa puhemies esitän vastalauseen mukaisesti että sopimus ja laki hylätään

arvoisa puhemies kaupan edistäminen eun ja kanadan välillä ja kaupan esteiden poistaminen on sinänsä myönteistä mutta ceta sopimukseen liittyy merkittäviä ongelmia erityisesti siihen sisältyvän investointisuojan takia investointisuoja sellaisenaan on sinänsä erillinen osa tässä kauppasopimuksessa ja kauppasopimus voitaisiin aivan hyvin tehdä ilman investointisuojaakin on siis ihmeellistä että sisältyy merkittäviä ongelmia se halutaan silti runnoa tässä samassa yhteydessä läpi ja ottaa suuria riskejä verrattain pienien hyötyjen tähden arvoisa puhemies sopimukseen sisältyvä uusi versio pysyvästä investointituomioistuimesta on avoimempi ja parempi kuin aiempi versio välimiestuomioistuimesta mutta investointisuojaan liittyviä keskeisiä ongelmia ei ole ratkaistu sopimus ohittaa kansalliset tuomioistuimet ja ja antaa ulkomaisille sijoittajille oikeuksia joita kotimaisilla sijoittajilla tai kansalaisilla ei ole kanadalaiselle sijoittajalle annetaan oikeus nostaa kanne investointituomioistuimeen eu valtiota vastaan mikäli se katsoo valtion toiminnan loukanneen sen oikeuksia mutta kotimaisella sijoittajalla ei ole vastaavaa mahdollisuutta myöskään valtiot kansalaiset tai muut toimijat eivät voi haastaa yrityksiä investointituomiois tuimeen sopimusrikkomus tai väärinkäytöstilanteissa eu ja kanada ovat vakaita oikeudenkäyttöalueita ei ole kestäviä perusteita sille miksi ulkomaisille sijoittajille luotaisiin kansallisen oikeuden ohittava tuomioistuinjärjestelmä vähintäänkin tulisi olla niin että investointituomioistuin ottaisi asian käsiteltäväksi vasta kun asia on ensin käynyt läpi kaikki kansalliset oikeusasteet ja tuomioistuimeen tulisi olla yhtäläinen pääsy eri toimijoilla arvoisa puhemies vaikka sopimus teknisesti ottaen mahdollistaisi esimerkiksi ympäristö ja työsuojelumääräysten kiristämisen tosiasiallisesti ehdotettu järjestelmä uhkaa kaventaa demokraattista päätöksentekovaltaa riski kalliista ja pitkistä oikeusprosesseista voi vaikuttaa valtiolliseen tai alueelliseen päätöksentekoon kun päättäjien ja virkamiesten pitää huomioida kanadalaisten sijoittajien intressi

sitä on tulkittu niin että tosiasiallinen ympäristösäätelyvalta on kaventunut ja sama uhka on ceta sopimuksen kohdalla valitettavasti vaikka kanteet eivät menestyisi muodostaa jo kalliiden ja hankalien oikeusprosessien uhka tilanteen jossa demokraattisen päätöksenteon ala käytännössä voi kaventua uhka sääntelyvallan kapenemisesta ei ei ole täysin hypoteettinen sillä useissa maissa on nähty että esimerkiksi tupakka ja kaivosyhtiöt nostavat kanteita toimialoja sääteleviä valtioita vastaan investointisopimusten nojalla ja tämä voi aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia suomelle jossa kaivosteollisuutta on paljon jos esimerkiksi kaivoslakia haluttaisiin tulevaisuudessa tiukentaa ympäristömääräyksien osalta voidaan olla siinä tilanteessa että tämä tulee testattavaksi kanadalaisten kaivosyhtiöiden toimesta jotka nostavat kanteen suomea vastaan ja vaikka kanne ei menestyisi niin se jo itsessään luo kustannuksia ja voi sitä kautta myös estää uutta sääntelyä haluaisin oikeastaan esittää kysymyksen että jos mitään huolia sääntelyvallan kapenemisesta ei ole niin miksi ulkoasiainvaliokunta on todennut lausumassaan että kaivoslakia olisi muutettava pikaisesti ennen cetan sijoittajansuojan voimaatuloa mielestäni se vahvistaa tämän näkemyksen siitä että

sopimukseen sisältyy erityinen tulkintainstrumentti jonka tarkoituksena on poistaa huoli liittyen valtioiden sääntelyoikeuteen tulkintainstrumentti on tervetullut mutta on epäselvää mikä sen sitovuus suhteessa itse sopimuksen kirjauksiin lopulta on ja kuinka sitä tullaan tulkitsemaan investointituomioistuimessa tulkintainstrumentti ei myöskään poista yrityksen mahdollisuutta nostaa kanteita ja siten vähintäänkin epäsuorasti vaikuttaa julkiseen valtaan kokonaisuudessaan ceta sopimuksessa tulisi saattaa yritysten oikeudet ja velvollisuudet nykyistä parempaan tasapainoon on ongelmallista että yritysten ja sijoittajien oikeudet ovat sitovaa sääntelyä mutta velvollisuudet koskien esimerkiksi ympäristöä ja ja työntekijöiden suojelua sisältyvät niin sanotun kestävän kehityksen kappaleisiin joihin ei liity sanktiomenettelyä toisin kuin valtiolle asetettuihin velvoitteisiin eli vastuut ja velvoitteet ja oikeudet ovat epätasapainossa

sopimus edistää alueiden välistä kauppaa ja taloudellisia suhteita ja voi siten hyödyttää alueiden yrityksiä ja taloutta toki hyödyt jakaantuvat epätasaisesti kanada on tässä isompi voittaja ja ja myös eun sisällä hyödyt jakautuvat epätasapainoisesti mutta ennen kaikkea on muistettava että tuomat taloudelliset hyödyt olisivat saavutettavissa myös kestävämmällä ja demokraattisemmalla sopimuskokonaisuudella mikäli sijoittajansuojaan ja kestävän kehityksen sopimusvelvoitteiden sitovuuteen liittyvät ongelmat ratkaistaisiin etenkään lyhyellä aikavälillä sopimuksen taloudellisia vaikutuksia ei voi pitää niin merkittävänä etteikö demokratian ja kestävän kehityksen kannalta keskeisten ongelmien korjaamiseen olisi aikaa ja perusteita

puhemies vapaakauppa on hyvä asia mutta ylikansallinen tuomiovalta ja ulkomaalaisten kaivos sekä muiden yhtiöiden oikeus hyväksikäyttää kaivosyhtiöiden tapauksessa suomen malmivaroja ovat huonoja asioita tässä tulikin kiteytetysti se mikä tässä ceta sopimuksessa on niin perustavalla tavalla vialla ettei tällaista ota tai jätä pakettia voi ottaa vaan se pitää jättää trumpin valtaannousu usassa onneksi jo ttipn jäädyttikin nyt olemme tämän sopimuksen edessä nämä tunnistettu niin asiaan liittyvässä julkisessa keskustelussa kuin myös valiokunnan mietinnössä sekä useiden eri valiokuntien lausunnoissa täytyykin ihmetellä että vaikka ongelmat ovatkin tiedossa niille kuitenkaan ei aiota tehdä mitään muuta kuin vain todeta niiden olemassaolo ei lauseke siitä että kaivoslainsäädäntöä tulisi valmistella kiireesti tätä sopimusta pelasta itseltäni ainakin puuttuu luottamus siihen että hallitus ylipäänsä tulisi toimimaan niin että kaivoslainsäädäntöä tiukennettaisiin kun ei sitä tähänkään mennessä ole tiukennettu kuitenkin tosiasia on se että ilmankin tätä sopimusta pärjätään muunkinlaiset järjestelyt ovat mahdollisia joten ei tähän pidä huonoin ehdoin suostua kyllä sieltä löytyy uusi nöyryys neuvotteluun kun kun vaan sanotaan että tämän osalta nyt meni uusiksi niinpä kannatankin esitettyä

arvoisa rouva puhemies

sopimuksen suurin ongelma on sopimuksen investointisuoja joka antaa ulkomaalaisille sijoittajille mahdollisuuden viedä uudet kansalliset lait viranomaispäätökset tai tuomioistuinratkaisut arvioitaviksi ylikansalliseen riitojenratkaisu elimeen

keskeisesti liittyvästä ongelmasta kaivosteollisuuden puolelta on nimittäin niin että kun eduskunta on nyt saanut tämän hallituksen esityksen ceta sopimuksen hyväksymisestä samalla se veisi niin paljon valtaa suomen hallintoviranomaisilta tuomioistuimilta ja eduskunnalta että voi tapahtua varsinkin tuolla pohjois suomessa vaikkapa mitä vain helsingin yliopiston kansainvälisen oikeuden professori martti koskenniemi sanoo että tämä sopimus antaa ulkomaiselle investoijalle mahdollisuuden painostaa suomalaisia viranomaisia ja lainsäätäjiä konkreettisimmin sopimuksen ennakoidaan näkyvän kaivostoiminnassa kanadassa esimerkiksi on useita suuria kaivosyhtiöitä joilla on mielenkiintoa toimia suomessa ja jo toimivatkin nykyisin esimerkiksi kanadalainen first quantum minerals toimii pyhäsalmen kaivoksella pohjois pohjanmaalla ja omisti aiemmin myös sodankylän kevitsan kaivoksen kittilän suurikuusikossa kaivos on niin ikään kanadalaisen kanadalaisen agnico eaglen omistuksessa nivalassa pohjois pohjanmaalla puolestaan toiminut kanadalaisen belvedere hituran kaivos on ajautunut konkurssiin ja alueen ympäristöongelmat jäivät veronmaksajien maksettaviksi uusimpana ja ehkä pöyristyttävimpänä esimerkkinä monikansallinen anglo american kaivosyhtiö haluaisi avata kaivoksen viiankiaavan natura suojelualueelle kupari nikkelikaivoksen natura alueelle tällaista menoa investointisuojamekanismin myötä nämä yritykset voisivat vaatia korvauksia jos kohdemaa esimerkiksi muuttaa lainsäädäntöään investoijien kannalta epäedulliseen suuntaan tällainen muutos voisi olla esimerkiksi ympäristölainsäädännön kiristäminen tai vaikkapa vihreiden esittämä louhintaveron käyttöönotto suomen kaivoslakia on pidetty kansainvälisesti vertailtuna lepsuna ja ceta sopimuksen myötä kanadalaiset kaivosyhtiöt voisivat pahimmillaan estää kaivoslainsäädännön muutokset muutokset jopa kahdeksikymmeneksi vuodeksi investointisuojasopimuksen mukaan nimittäin irtisanomisajat ovat enimmillään kaksikymmentä vuotta kanadalaisten kaivosyhtiöiden ylivallan estääkseen eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on todellakin ehdottanut että kaivoslain tiukentaminen tulee tehdä vielä tällä vaalikaudella ennen kuin ceta sopimus tulee voimaan huomionarvoista on että ulkoasiainvaliokunnassa tätä lausumaa ehdottivat kaikki valiokunnan jäsenet myös keskusta ja kokoomus on jopa arvioitu että kyseessä on todennäköisesti tiukin lausunto mitä kaivoslaista on tässä eduskunnassa koskaan sanottu vaalikautta on kuitenkin jäljellä alle vuosi näyttää siltä että aikataulusta tulee todella ripeä arvoisa puhemies muun muassa näillä perusteilla kannatan edustaja myllykosken tekemää hallituksen esityksen ja siis tämän talous ja kauppasopimuksen hylkäysehdotusta

arvoisa puhemies tämän asian eduskuntakäsittely on valitettavasti täysi vitsi täysi vitsi suomi on jälleen eun mallioppilaana hyväksymässä jotain mitä eusta tänne annetaan tämä on osoitus suomen täydellisestä alistumisesta euroopan unionin tahtoon perustelen tätä kahdella seikalla ensinnäkin lakivaliokunta jonka jäsen olen on hyvin yksimielisesti käytännössä pyrkinyt sen käytettävissä olevin keinoin estämään tämän investointituomioistuimen synnyn alusta asti vuosikausia useissa lausunnoissa ja toisena asiana se kaikkein härskein euroopan unioni sisällytti nämä määräykset tästä tuomioistuinjärjestelmästä tähän sopimukseen ilman että yhdelläkään euroopan unionin jäsenvaltiolla oli käytännössä mahdollisuutta vaikuttaa siihen ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa siihen sisältöön tämä on jouduttu toteamaan onhan tämä käsittely ihan täysi vitsi se mikä tässä keskustelupuolessa minkä takia tämä on kansalle selvästi vaikea asia on se imagopolitiikan nousu että käytetään sanaa vapaakauppa vapaakauppa on sana joka lähtökohtaisesti viittaa positiiviseen asiaan vapaisiin toimiviin markkinoihin nyt kuitenkin tämä esitys osoittaa että vapaakauppa on näköjään hyvin suhteellinen käsite tässä suomea myydään kyllä halvalla ja on hyvin surullista nähdä tämä tyhjä täysistuntosali kun näin näin suurta vedätystä käsitellään yhtä surkeaa on se että hallituspuolueiden edustajilta ei ole saatu oikeastaan edes vasta argumentteja näihin täällä esitettyihin asioihin

on aika hyvin aikaisemmissakin puheenvuoroissa jo otettu esiin se ongelma että suuryritysten painostusasema ja painostusvalta valtioihin nähden kasvaa kohtuuttomasti siitä on nähty jo vastaavista sopimuksista esimerkkejä pitää paikkansa että kanadalaiset kaivosfirmat esimerkiksi varmasti betonoivat asemansa suomessa tämän myötä on hyvin ongelmallista tehdä tällaisia suuria kansainvälisiä sitoumuksia koska näiden myötä meidän ehkä tulevaisuudessa tarvitsemat lakimuutokset kansallisen edun mukaiset lakimuutokset estetään jo ennakolta ja silloin me menetämme meidän itsemääräämisoikeutta me menetämme meidän itsemääräämisoikeutta tässä jo kun siirretään tuomioistuinjärjestelmää mikä on tässä ehkä itsemääräämisoikeuden menetys tämä on valtava epäluottamuslause suomalaisille tuomioistuimille

näillä perustein myös minä kannatan tämän lakiesityksen ja sopimuksen hylkäämistä

puhemies tässä esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi kanadan ja euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välillä allekirjoitetun laaja alaisen talous ja kauppasopimuksen eli niin kutsutun ceta sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta kuten edustaja tavio erittäin hyvässä puheenvuorossaan äsken toi esille perussuomalaiset kannattavat kaupan esteiden purkamista ja vapaata kauppaa kauppaa mutta suomen kansallinen etu on kuitenkin asia joka meidän täytyy aina ensimmäisenä ottaa huomioon tehtyjen arvioiden perusteella ceta sopimuksen vaikutukset bruttokansantuotteeseen olisivat kuitenkin erittäin marginaalisia sitä vastoin kanadan ja euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välinen talous ja kauppasopimus jos se hyväksytään täällä eduskunnassa tulevassa äänestyksessä on viemässä merkittävää päätösvaltaa rajojemme ulkopuolelle välimiesmenettelyn kautta tästä aiheestahan käytiin vakava ja pitkä keskustelu jo viime viikon keskiviikkona ensimmäisessä käsittelyssä ja me toimme nämä näkökohdat jo hyvin vahvasti silloin esille arvoisa puhemies kuten asiantuntijalausunnoissa on todettu ceta sopimuksen myötä perustettavalle investointituomioistuimelle oltaisiin nyt siirtämässä suomen merkittävää oikeudellista päätösvaltaa ja sitä kautta sopimuksen monet sinänsä hyvätkin puolet häviävät vallan siirron tuomien riskien varjoon sijoitusriitoja koskevan päätösvallan vieminen kansainväliseen menettelyyn kaventaisi merkittävästi erityisesti suomen eduskunnan ja myös suomalaisten viranomaisten toimivaltaa mielestämme paljon parempi ratkaisu olisi jos osapuolet yksinkertaisesti ilmaisisivat luottamuksensa tuomioistuimiensa kykyyn ratkaista investointiristiriidat ja erityisessä tilanteessa valtiot voisivat sopia että riita ratkaistaisiin perinteisessä valtioiden välisessä välimiesmenettelyssä arvoisa puhemies kansainvälisesti monella maalla on hyvinkin kirveleviä kokemuksia siitä että ylikansalliset suuryritykset ovat haastaneet niitä ylikansalliseen tuomioistuimeen tämä esitys lisäisikin ainoastaan yksityisen sektorin vaikutusvaltaa riita asioissa ja se asettaisi sopimuksen osapuolina olevat valtiot huomattavasti heikompaan asemaan arvoisa puhemies tällainen kotimaisen kotimaisen oikeuslaitoksemme väheksyminen ei ole suomen kansallisten etujen mukaista ja sen vuoksi perussuomalaiset eivät voi hyväksyä esitettyä ceta sopimusta ja siihen liittyvää lakiehdotusta
arvoisa rouva puhemies vapaakauppa ei saa tarkoittaa vapaata rahastusta mutta on yksi asia tässä keskustelussa muistettava se että me olemme täällä suomessa toivoneet kovasti kansallisten kaivosyhtiöiden syntymistä mutta tässä maassa valitettavasti ei ole niin paljon pääomia ollut että me olisimme saaneet synnytettyä niitä tänne on ollut selvää että alaan joka on investointi intensiivinen eli vaaditaan hirvittävästi pääomia jotta voidaan edes tarkastella onko kannattavaa lähteä harjoittamaan kaivostoimintaa menee kymmeniä miljoonia euroja joten haluan tässä nyt kuitenkin tuoda sen että kestävästi ja hyvin hoidettu kaivannaisteollisuus vaikka se sitten tulisi vaikkapa sieltä kanadasta tuo kyllä työllisyyttä ja hyvinvointia tähän meidän suomalaiseen yhteiskuntaan tärkeintä olisi vaan huomioida että jos ja toivottavasti lähdetään kaivoslakia uudistamaan niin siellä pitäisi olla nämä ympäristökysymykset kärjessä eli alalta pitäisi edellyttää uuden kaivoksen avaamisen yhteydessä vakuutuksen ottamista jotteivät ympäristövahingot jää suomen valtion maksettavaksi huonoimpana esimerkkinä on nivalan kaivos jossa yrityskauppojen jälkeen toimintaa harjoitettiin ja ne kaikki ympäristövahingot jäivät sitten suomen valtion maksettavaksi on aivan selvää että kaivosyhtiö ei maksa vuosikausiin veroja kun ne investointikustannukset ovat olleet niin kalliita en tiedä mitä tämän vapaakauppasopimuksen myötä tulisi mutta tällä hetkellä oman käsitykseni mukaan ja tietämykseni mukaan pääkonttorin pitää sijaita suomessa jolloin vero maksetaan täällä tulevasta tuloksesta suomeen valitettavasti tapahtuu niin että koska ruotsissa ei vastaavaa lainsäädäntöä ole suomesta siirretään ruotsalaiseen tytäryhtiöön rahaa koska voimme täältä ruotsiin siirtää ja ruotsista voidaan sitten siirtää kanadaan voidaan tehdä siirtoja tämä tulppa pitäisi ehkäistä jotta me voisimme puhua rohkeammin siitä että kaivannaisteollisuus vaikka se on ulkomaalaisessa omistuksessa tuottaa hyvinvointia tähän maahan ympäristökysymykset verotus ja se että me tällä hetkellä puhumme kuparista ja nikkelistä haluan muistuttaa että suomalainen jatkojalostusteollisuus tässä maassa harjavallassa ja niin edelleen tuottaa hyvinvointia niillä paikkakunnilla ja se on kaivostoiminnan jatke

nyt käsittelyssä olevassa lainsäädännössä on oikeusturva joka pitää säilyttää kansallisissa käsissä

arvoisa rouva puhemies olen siitä samaa mieltä kuten moni puhuja tässä että totta kai meidän tulee yrittää purkaa kaupan esteitä ja kauppaa tulee käydä ja se on suomelle hyvä asia mutta tässä keskustelussa on hyvin vahvasti noussut nimenomaan suomen kansallisomaisuuden ja luonnonvarojen käyttö

luontoon ja vahingot jäävät sitten tänne meidän maksettavaksemme ja myös kärsittäväksemme monella tavoin tein maaliskuussa ministeri tiilikaiselle kysymyksen tilanteesta joka oli vuonna kaksituhattaviisitoista tämä tuli esille ympäristöministeriön kansliapäällikkö hannele pokan vuosi sitten suomen kuvalehdelle antamassa haastattelussa jossa hän muistutti minuakin siitä että kanadalainen kaivosyhtiö belvedere mining joutui konkurssiin nivalassa ja meille veronmaksajille jäi sitten useiden useiden miljoonien eurojen maksu maksettavaksi tämä johtuu siitä että vaikka on tämmöinen vastuujärjestelmä niin näitä varoja ympäristövahinkojen torjuntaan ei voi käyttää konkurssitilanteessa tämä tuli erittäin kalliiksi suomelle ministeri sitten tuossa vastauksessaan minulle maaliskuussa kertoi että on tulossa ympäristönsuojelulakiin toimivaltuuksien tehostamista ja ympäristövastuiden selkeyttämistä konkurssitilanteissa mutta nämä nämä lakihankkeet ovat vasta valmisteilla ja ministerin arvion mukaan

tässä vuoden kaksituhattakahdeksantoista syksyllä tai sitten keväällä

kuten tässä edellisessä puheenvuorossakin on on todettu niin investointisuoja tarkoittaa juuri sitä että jos joku tänne nyt investoi ja meillä on tietynlainen lainsäädäntö niin hän voi mahdollisesti luottaa siihen että siihen ei tule muutoksia jos meillä on nyt keskeneräisiä oman kansallisomaisuutemme turvaamiseksi vireillä olevia lakihankkeita niin tästä voi tulla meille ongelmia kyllä kyllä minun ja perussuomalaisten mielestä tämä asia ja nämä ympäristövahinkoihin liittyvät asiat pitää saattaa saattaa ajan tasalle ennen kuin me voimme hyväksyä tätä ceta sopimusta näillä perusteilla perussuomalaiset kannattavat kannattavat lakiehdotuksen hylkäämistä
arvoisa rouva puhemies aivan kuten ulkoasiainvaliokunta mietinnössään toteaa tämä sopimus on tietenkin suomen kannalta siinä mielessä hyvä että tämä on euroopan unionin ja kanadan välinen sopimus joka kuitenkin on aika tiukan seulan läpi mennyt esimerkiksi tämä pelko siitä kun monihan on pelännyt näitä välimieskäsittelyjä erilaisissa kansainvälisissä kauppariidoissa osapuolten välillä mutta tässähän nyt on menty sellaiseen pysyvään tuomioistuinjärjestelmään valitusmahdollisuus elikkä kyllä tässä on on menty eteenpäin sekin että suomi on ulkomaankaupasta riippuvainen valtio on meidän syytä pitää mielessämme jos ulkomaankauppa ei meillä käy me emme täällä ikävä kyllä pärjää pesemällä toistemme paitoja vaan kyllä ulkomaankaupan

nyt energian ja nestemäisten polttoaineiden tuotannossa taikka sitten esimerkiksi uusien uusien materiaalien tuotannossa eri muodoissaan sitähän suomi kehittää koko ajan olemme saaneet jo jo joitakin joitakin tällaisia läpilyöntejä sillä alueella että olemme luoneet uusia materiaaleja muun muassa korvaamaan muovia pitäisin tätä aika tärkeänä että me emme lähde joka paikassa näkemään kauheita mörköjä kun tämäkin sopimus on huolella käyty läpi suomessa

edelleen ja sitten euroopan unionissa tähän on myös huolellisesti suhtauduttu eikä ole nähty mitään sen suurempia pelkoja totta kai jokaiseen sopimukseen liittyy aina pienet riskinsä se on selvä asia mutta emme me me sillä elä jos jokaista mörköä pelkäämme sinne aikaa pian nälkä tulla lopuksi arvoisa puhemies vielä se kun puhutaan kaivostoiminnasta ja siitä

kun minua yöllä kylmää niin kenen vika se on ei se varmaan naapurin vika ole vaan kyllä talon isännän pitää toimia niin että liiterissä on halkoja ja ja talossa on lämmintä minusta tällainen keskustelu kun itse olemme aiheuttaneet kaivospuolella tämän tilanteen kaikkien kannattaa muistaa se vanha kaivosmiesten totuus että sitä mitä emme voi kasvattaa on kaivettava

arvoisa puhemies edustaja hoskonen puhui siitä että elämme elämme globaalissa maailmassa ja tarvitsemme kauppaa ja sitähän esimerkiksi perussuomalaiset eivät suinkaan kiistä edustaja hoskonen puhui myös siitä ettei pidä nyt nähdä mitään mörköjä ja tässä on tämmöisiä pieniä riskejä mehän voisimme toimia jos ymmärsin oikein perustamalla tämmöisen valtion valtion kaivosyhtiön ja ohjaamalla sinne kaikki kaikki investoinnit kaivoshankkeissa jos näin ymmärsin no sepäs juuri tässä onkin että meillä on ongelmia täällä lainsäädännössä kuten esitin muun muassa täällä konkurssipuolella kuten kansliapäällikkö pokkakin on kertonut ja nämä ovat olemassa ja ja kun tämä sopimus tulee voimaan niin siellä on tämä investointisuoja joka voi aktualisoitua siinä jos me muutamme meidän lainsäädäntöä

tai pikkumörkö ole jos jos meille jää miljoonien vahingot kuten tässä esimerkissä jonka edellisessä puheenvuorossa toin esille vuonna kaksituhattaviisitoista meillä jäi veronmaksajien niskaan monen miljoonan oliko nyt viiden miljoonan euron vahingot ei kai se nyt mikään pikkuasia ole ja kuitenkin jos jos miettii sitä asiaa niinpäin että ei ole kysymys autokaupasta tai jostakin pienemmästä asiasta vaan jos ympäristö vahingoittuu ja tuhoutuu niin sitä ei monesti voi edes rahalla korvata vaikka sinne pantaisiin kymmenen miljardia se on epäoikeudenmukaista jos se vielä sitten kuitenkin jää suomalaisille veronmaksajille ja se joka sen tuhon on aiheuttanut pötkii sinne kanadaan pois minun mielestäni näihin pitää suhtautua kuitenkin vakavasti mielestäni hallituksella on ollut nyt tässä viime aikoina ymmärrän toki sen että on paineita ja vaalikausi on loppumassa monessa keskustelussa sellainen asenne että nyt vain vauhdilla eteenpäin ja kyllä näitä sitten korjaillaan ei saa nyt mörköjä tuoda esille nyt vain vauhti päälle ja kuule kivat pöhinät mutta nyt täytyy ottaa ihan rauhallisesti ja myös miettiä mitä vaikutuksia sillä on tulevaisuuteen me päätämme asioita kymmeniä vuosia eteenpäin emmekä vertaile niitä semmoisiin pikkuasioihin kuten joihinkin naapureihin vai mitä tuossa edustaja edustaja hoskonen nyt puhui tämä on mittava asia nämä ovat pysyviä vahinkoja luonnolle
arvoisa rouva puhemies kannattaa muistaa myös se niin kuin jo sanoin että me olemme edelleenkin viennistä riippuvainen valtio jos ei ulkomaankauppa käy niin meidän käypi täällä pikkuhiljaa huonosti aivan kuten ulkoasiainvaliokunta täällä mietinnössään on todennut tämä ceta sopimus mistä nyt keskustelemme

kauppajärjestelmän nykyisessä haastavassa tilanteessa positiivinen signaali joka tarjoaa kauppapolitiikassa vastavoimaa vastavoimaa erityisesti yhdysvaltojen sisäänpäin kääntymiselle ja tämä ceta sopimus nimenomaan avaa pääsyn sinne samalle mantereelle pohjois amerikkaan kun me rupeamme käymään entistä enemmän kauppaa kanadan kanssa se on aivan varmaa että se pikkuhiljaa luo painetta myös yhdysvalloissa sille että hyvänen aika he eivät voi jäädä euroopan unionin kanssa paitsioon kyllä heidän taloutensa kannalta on välttämätöntä että yhdysvallat tulee mukaan tähän kaupankäyntiin ja puretaan niitä kaupan esteitä jos joku kuvittelee tässä maailmassa vielä sitä että rakentamalla kaupalle esteitä ja tekemällä keskinäinen rauhanomainen toiminta vaikeaksi luodaan uutta elintasoa niin rohkenen olla siitä

puheenvuorossa tuli esille mielenkiintoinen teema tuosta mikä on euroopan unionin motiivi kiirehtiä näitä asioita nyt kun eu on tavallaan ottanut siipeensä siinä että usa on alkanutkin puolustaa omia kansallisia etujaan eikä lähde mukaan jokaiseen euroopan unionin kotkotukseen niin yritetään väkisin juntata läpi edes tämä kanadan asia tästä tässä varmaan on suomessakin kysymys kun me eun juoksupoikina tässäkin olemme nyt sitten herääkin kysymys siitä jos tulisikin kanadalainen yhtiö suomeen ja saisi aikaan talvivaaran kaltaisen katastrofin ja satojen miljoonien laskun suomalaisille veronmaksajille ja ympäristövahingot joita ei kenties koskaan pystytä korvaamaan emmekä edes ilman ylikansallisen tuomioistuimen lupaa saisi muuttaa lakejamme tällaisen estämiseksi jatkossa ja sitten tätä asiaa kymmenen vuoden kuluttua tässä salissa joku ihmettelisi olisikohan kannattanut olla viisas mieluummin ennalta kuin jälkeenpäin

puhemies edustaja hoskonen sai vähän liikkeelle näitä ajatuksia kun puhuttiin malmivarannoista ja muusta meidän omaisuudesta itse edustan semmoista kantaa että mikä on maassa ja meidän maan alla ja löytyy suomen maaperästä on suomalaisten ja suomen valtion omaisuutta näin ollen pitäisi kaivosteollisuudenkin pitää huoli siitä että se toimisi omavaraisena meidän omana toimintana ja rikastaisi meidän omaa teollisuutta ja parantaisi meidän vientiteollisuuden mahdollisuuksia mitä tulee tähän ceta sopimukseen niin olen pitkälti sillä kannalla että kyllä meidän pitää tarkkana olla sen kanssa että saadaan omat etumme etumme valvottua ja hoidettua eteenpäin ja näin pidetään huolta siitä suomalaisen tiedon ja omaisuuden hallinnasta

arvoisa puhemies tässä keskustelussa ei tosiaan soisi mentävän tuon vapaakaupan taakse koska se on itsestään selvää että olemme vientivetoinen talous ja siinä mielessä tarvitsemme myös ulkomaisia sijoituksia investointeja suomeen jotka sitten vaikuttavat myös meidän vientiimme meidän investointitasomme ovat itse asiassa eu keskiarvoa selvästi alhaisemmat joten nämä näkökulmat toki puoltavatkin sitä että erilaista vapaakauppaa lisätään vapaakaupan lisääminenhän on itse asiassa byrokratian purkua mutta kun täällä ei ole kyse nyt näistä asioista eli olisi kyllä ollut kiva nähdä täällä hallituksen edustajilta sellaisia puheenvuoroja jotka edes näkisivät nämä ongelmat jotka tässä ovat niin ilmeiset ja on näissä puheenvuoroissa kerta toisensa jälkeen lausuttu

on tehty jo kaikenlaisia tämäkin sopimus olisi voitu aivan hyvin tehdä tuomioistuinvaltaa luovuttamatta tätä investointituomioistuinta perustamatta sillä nyt tämän investointituomioistuimen kautta suuryritykset saavat jo merkittävän painostuskeinonkin ja lisäksi ihan varmasti tulee kanteita kun miettii että pohjoisamerikkalainen ja suomalainen litigointiprosessi ja litigointikulttuuri ovat täysin erilaisia amerikkalaiset tulevat käyttämään armottomasti hyödykseen näitä heikkouksia mitä euroopan unioni meille tänne väkisin luo ja tyrkyttää tämä on aivan se villakoiran ydin tässä

pari huomiota kun puhutaan kansainvälisestä kaupasta niin meidän on pakko pysyä kisassa mukana me joudumme tekemään kansainvälisiä sopimuksia ja tässä tapauksessa mistä nyt keskustelemme ceta sopimuksesta todella tuomioistuinjärjestelmä valitusoikeus eli verrattuna siihen että se olisi ollut vaikka se välimiesmenettely jossa me todennäköisesti emme pärjäisi niin tässä kuitenkin euroopan unionin yhteisvoimin on pystytty luomaan järjestelmä jossa on pysyvä tuomioistuin ja pysyvät tuomarit ja nimenomaan vielä valitusoikeuskin käymme kansainvälistä kauppaa vaikka myymme tavaroita kanadaan teemme sopimuksia niin totta kai pitää kunnioittaa myös kanadan lakeja he elävät siellä omassa lainsäädäntömaailmassaan ja me täällä omassamme mutta eihän se hyvänen aika tarkoita sitä että meidän tulisi tässä nyt muumioitua tänne ja olla täällä keskenämme ja todeta sitten ei mene kovin hyvin kun ei pysty noita velkojaankaan maksamaan tässä asiassa huomionarvoista on vielä se kun puhuttiin äsken talvivaarasta kaivostoiminnasta että kanada on todellakin kaivostoiminnan jättivaltio maailmassa tällä hetkellä ihan selvä ykkönen taitaa olla kolmen parhaan joukossa on varmasti kuitenkin massiivista kaivosteollisuutta siinä valtiossa on ja hommat osataan totta kai sielläkin on ollut vahinkoja ja siellä on ollut ongelmia mutta esimerkiksi talvivaarasta puhuminen kuvaa hyvin tätä suomalaista tiedotusilmapiiriä talvivaara on nähty semmoisena valtavana mörkönä ja kun se nyt on saanut asiansa kuntoon ja alkaa pikkuhiljaa tuottaa voittoa sekin on nähty ongelmana mutta samaan aikaan kaksi vuotta sitten kokemäenjokeen pääsi kuusikymmentäkuusi tonnia nikkeliä valtava ympäristötuho siitä ei ole puhuttu juuri mitään se ei ole niin mediaseksikäs aihe se on mittaluokassaan monta sataa kertaa suurempi onnettomuus kuin talvivaara mutta se ei ole mediaseksikäs se ei kiinnosta ketään vaikka todellisuudessa tehtiin aivan valtavan paljon suuremmat vahingot kuin mitä talvivaaralla koskaan on ollut pikkuhiljaa tuottaa voittoa jos se jotakin närästää niin so what antaa olla niin mutta pitäähän meidän joskus itsekin töitä tehdä ja yrittää suomalaisin voimin pärjätä kun kuitenkin osaamme tämän homman ja meillä on yksi maailman rikkaimmista kallioperistä missä on valtavia malmivarantoja tulevinakin vuosina siksi arvoisat kollegat toivoisin teiltä pikkuisen avarakatseisuutta siinä että jonakin päivänä perustettaisiin se se suomalainen kaivosyhtiö antakoon sinne vaikka valtio varoja mutta kun esimerkiksi edustaja myllykoski on käyttänyt paljon puheenvuoroja ja vastustanut muun muassa talvivaaraa ja montaa muuta niin

arvoisa puhemies aivan alkuun täytyy antaa edustaja edustaja hoskoselle tunnustusta siitä että hän on ainoana hallituspuolueiden edustajana omaan värikkääseen tapaansa puolustanut tänään hyvin hyvin voimakkaasti ja jossain määrin seikkaperäisestikin hallituksen linjaa ceta sopimuksen hyväksymiseksi edustaja hoskonen on muun muassa puhunut pirujen maalaamisesta seinälle hän on hän on sanonut että jos tämä sopimus nyt hylätään sillä luotaisiin uusia kaupan esteitä meidän perussuomalaisten mielestä asia nyt ei kuitenkaan aivan näin ole vaan se vain tarkoittaisi että mentäisiin eteenpäin nykyisellä tavalla myös perussuomalaiset kannattavat vapaata kauppaa ja erityisesti suomelle pienenä vientivetoisena maana se on hyvin tärkeää tästä olemme edustaja hoskosen kanssa varmasti aivan aivan samaa mieltä kunhan kunhan sitä vapaata kauppaa käydään reiluin pelisäännöin me emme missään tapauksessa halua paluuta presidentti kekkosen aikaiseen bilateraalikauppaan jossa suomi oli

hyvin vahvasti sidottu yhteen ainoaan kauppakumppaniin ja se oli yksi syy muun muassa yhdeksänkymmentä luvun laman syvenemiseen mutta kuten me perussuomalaiset ja muukin oppositio on tuonut tässä keskustelun aikana hyvin esille tämä investointituomioistuin on nimenomaan se se asia joka meitä tässä kovasti epäilyttää edustaja hoskonen on pitänyt

siihen siirtymistä hyvinkin pienenä tai mitättömänä asiana mutta kuten kuten edustaja meri toi tässä esille kyllä näitä asioita pitää katsoa pitkällä tähtäimellä eteenpäin ei vain ei vain niin että eduskunnan täytyy nyt tässä nopeasti nopeasti edetä kyllä meidän täytyy kantaa vastuumme myös tuleville sukupolville ei voi olla niin että muutaman vuoden tai vuosikymmenen päästä kaikki ihmettelevät että miksi tämä sopimus hyväksyttiin ja ainut ainut selitys meillä on sitten se että meillä oli kiireitä eduskunnassa sote uudistuksen edeltä piti viedä tämä ceta sopimus eteenpäin arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat siis vapaan kaupan kannalla mutta eivät tämän investointituomioistuinmenettelyn kannalla

arvoisa rouva puhemies edustaja hoskoselle en minä juurikaan koskaan ole toivonut että lukisitte käyttämäni puheenvuorot kun joskus niitä itsekin lueskelee niin ei aina mene ihan putkeen mutta nyt ei mennyt kyllä edustaja hoskosella kuuntelu ihan putkeen jos oikeasti haluatte kuulla ja erottaa mitä minä koetin puhua kaivostoiminnasta ja niistä investoinneista mitä tänne tulee viitannut millään tavoin talvivaaraan ajattelin lauantaina matkustaa pyhäsalmelle katsomaan kaivosjuoksua olen siellä kaivoksella käynyt useita kertoja silloin kun olen ollut metalliliiton toimitsijana ja kaivosalan vastaavana toimitsijana ja tiedän että vastuullinen kaivostoiminta vaikka se olisi ulkomaalaisten rahoittamaa on kuitenkin meidänkin kansantalouteen tuonut rahaa ja kun se hyvin hoidetaan niin se on kestävällä pohjalla mutta unelma edustaja hoskonen kansallisesta kaivosrahastosta ole toteutunut tiedän että puoluetoverinne edustaja pekkarinen on samoilla linjoilla kuin edustaja myllykoski olen tehnyt toimenpidealoitteen esittänyt lisätalousarvioon ja talousarvioon viidenkymmenen miljoonan euron suuruista siementä jotta me voisimme saada rahaa tähän bisnekseen niin että me voisimme muodostaa kansallisen kaivosyhtiön tähän maahan tai toimijan joka voisi ottaa haasteen vastaan mutta pitää muistaa esimerkiksi viisikymmentä miljoonaa euroa on erittäin pieni raha että me perustaisimme tänne kaivoksen se on ehkä juuri sellainen raha jolla voimme tehdä tehdä koeporauksia ja katsoa onko mahdollista perustaa kaivos ja sen jälkeen pitäisi vielä olla pääomia jos se halutaan pitää kansallisessa omistuksessa satoja miljoonia euroja siihen päälle jotta kaivos perustetaan pitää olla mittasuhteista pieni käsitys mitä tarkoittaa kaivoksen avaaminen niin että se on kansallisissa käsissä ja toivon että nyt oikeasti pureudutaan pohtimaan sitä minä olen teidän kanssanne heti huomenna kirjoittamassa nimeni sellaiseen paperiin että tähän maahan perustetaan kansallinen kaivosyhtiö ja lähdetään hakemaan sijoittajia kotimaisia sijoittajia jotka sitoutuvat siihen että voi mennä koko pääoma eikä vielä ole yhtään kaivosta

arvoisa puhemies edustaja hoskonen käytti argumenttia sanoen että tuo investointituomioistuin tarvitaan koska tällaiseen välimiesmenettelyyn suomen ei kannata mennä nämä välimiesmenettelyt hävitään tämä argumentti ei ole edes lähtökohdaltaan pätevä sillä jotta välimiesmenettelyyn mentäisiin kansainvälisesti tarvitaan voimassa oleva sopimus johon sisältyy välimieslauseke siksi tätä kansainvälistä välimiesmenettelyä käytetään enimmäkseen kansainvälisten suuryritysten riidoissa

minkä takia te haluatte antaa ulkomaiselle ylikansalliselle tuomioistuimelle tuomiovallan yli suomalaisten tuomioistuimien tuo ei ole lainkaan pätevä argumentti myöskään aina piiloutua vapaakauppakäsitteen tai kaupankäynnin hyödyllisyyden taakse se on vähän sama kuin euroopan unionissakin me voimme tehdä hyviä kauppasopimuksia ja euroopassa on hyvä ollakin kauppaliitto mutta kaikki se byrokratia ja kaikki se itsemääräämisoikeuden menetys mihin siinä sivussa sitoudutaan ei ole kansallisen edun mukaista